toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kuudestoista toista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on antero laukkanen laura huhtasaaren kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan ja ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään viisi minuuttia

pyydän salia nyt rauhoittumaan ensimmäiseen puheenvuoroon esittelypuheenvuoron käyttää ministeri toivakka olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies

on toki konflikteja joissa perinteistä kehitysyhteistyötä on miltei mahdoton tehdä ja humanitäärinen apu toimii vain laastarina ajankohtainen esimerkki tästä on syyrian tilanne jossa kestävä ratkaisu saadaan aikaan vain diplomaattisen ratkaisun kautta syyrian tilanne on esimerkki siitä miten kehityspolitiikan työkalupakin eri välineitä tarvitaan humanitäärinen apu rauhanvälitys ja tulevaisuudessa toivottavasti jälleenrakennus ja kehitysyhteistyö tukevat ja täydentävät toisiaan hallitus on nyt linjannut suomen kehityspolitiikan suuntaviivat tämä oli tärkeää tehdä ripeällä aikataululla sillä sekä käytettävissä olevat kansalliset voimavarat että kansainvälinen toimintaympäristö ovat olleet voimakkaassa muutoksessa arvoisa rouva puhemies nostaisin esille kolme voimavaroihin ja toimintaympäristöön vaikuttavaa tekijää ensinnäkin ykssa tehtiin syksyn aikana kolme historiallista päätöstä koskien tulevien vuosikymmenten tavoitteita agenda eli kaikkia maailman valtioita ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma sitova ilmastosopimus sekä yhteisymmärrys kestävän kehityksen rahoituksesta toiseksi osana valtiontalouden sopeutustoimia myös kehitysyhteistyömäärärahoihin kohdistettiin suuret säästöt nyt esiteltävällä selonteolla kehitysyhteistyömäärärahojen tulevalle kohdennukselle ja käytölle saadaan uuden tilanteen edellyttämät uudistetut suuntaviivat kolmanneksi akuutti ja ennennäkemättömät mittasuhteet saanut pakolaiskriisi ja humanitäärinen kriisi ovat pakottaneet meidät reagoimaan nopeasti auttaaksemme suurimmassa hädässä olevia samalla moni suomalainen on havahtunut siihen miten aikaisemmin kaukaisilta tuntuvat kriisit heijastuvat meille suomeen julkisuudessa kahvipöydissä myös täällä eduskunnassa keskustellaan siitä miten voimme parhaiten auttaa hädässä olevia miten voimme tulevaisuudessa ennaltaehkäistä kriisejä miten autamme ihmisiä rakentamaan omaa tulevaisuuttaan niin että he eivät joudu lähtemään kohti eurooppaa paremman tulevaisuuden toivossa kehityspolitiikan työkalupakki on keskeinen suomen ulko ja turvallisuuspoliittisen vaikuttamisen väline meillä on useita keinoja vaikuttaa olipa sitten kyseessä rahoitus maahanmuuttajajärjestöjen toiminnalle somaliassa missä tuetaan synnytysklinikka ja neuvolatoimintaa sekä koulutusten järjestämistä kyläkätilöille ja terveystyöntekijöille eri puolilla maata

perinteisten siilojen jotta asetetut tavoitteet kunnianhimoiset tavoitteet voidaan toteuttaa ja saavuttaa tulevien vuosien suunnittelu tulee perustumaan tähän selontekoon ja kun resurssit ovat vähäisemmät on entistä tärkeämpää katsoa mihin ne kohdistetaan ja miten ne käytetään mahdollisimman tehokkaasti arvoisa rouva puhemies kehityspolitiikassa keskitämme voimavaramme muutamiin selkeisiin painopisteisiin jotka nojaavat suomalaisen yhteiskunnan periaatteisiin ja osaamiseen kiinnostavat kumppaneitamme ja ottavat huomioon uudet yk tavoitteet keskitymme erityisesti neljään kokonaisuuteen naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman kehitysmaiden omien talouksien kehittämiseen työpaikkojen elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn mukaan lukien verotuskyvyn vahvistamiseen sekä ruokaturvan veden ja energian saatavuuden ja luonnonvarojen kestävän käytön parantamiseen naisten ja tyttöjen aseman parantaminen on ollut pitkään keskeinen osa suomen kansainvälistä profiilia mutta se ansaitsee vieläkin suuremman huomion sukupuolten välinen tasa arvo on yksi kestävän kehityksen tavoitteista ja keskeinen kehityksen mahdollistaja hallitus tulee priorisoimaan tukea naisten ja tyttöjen koulutukselle ja peruspalveluille panostamme siihen että naiset voivat osallistua poliittiseen ja taloudelliseen toimintaan sekä itseään koskevaan päätöksentekoon kumppaneitamme tässä työssä ovat suomalaisen yhteiskunnan eri toimijat kumppanimaat sekä erityisesti kolme keskeistä yk järjestöä eli ja unicef vaikutamme myös muissa järjestöissä ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa kuten maailmanpankissa vahvasti tyttöjen ja naisten oikeuksien huomioimiseksi huomioimiseksi kaikessa niiden työssä toinen kantava ajatus hallituksen linjauksessa on että kestävää kasvua ja hyvinvointia ei kehitysmaissa saavuteta ilman talouselämää työpaikkoja ja elinkeinojen kehittymistä tukea kehitysmaita niiden tavoitteessa tulla toimeen omilla tuloillaan kehitysmaiden kestävä kehitys edellyttää ennen kaikkea työpaikkoja toimeentulomahdollisuuksia ennustettavia liiketoimintaympäristöjä ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa ja suunnitella sitä hallitus on ottanut tässä etunojaisen uudistavan linjan ensinnäkin suomi osallistuu hallituskauden aikana kansainvälisiin ponnisteluihin saada kehitysmaihin kestävän kehityksen mukaisia investointeja näin tehty investointi voi toimia vipuna muille investoinneille moninkertaistaen kehitysmaihin suuntautuvat voimavarat aloitamme näiden resurssien suuntaamisen vahvistamalla finnfundin rahoitusta kuluvana vuonna tulevina vuosina tälle työlle tulossa muita kanavia joita parhaillaan selvitämme toiseksi hallitus kannustaa suomalaisyrityksiä tarjoamaan kehitysmaille ja kansainvälisille kehitystoimijoille osaamistaan ja innovatiivisia ratkaisuja uudistamme myös kehitysyhteistyövaroin rahoitettavia tukimuotoja niin että ne vastaavat entistä paremmin kehitysmaiden tarpeita samalla huolehdimme aiempaa paremmin suomalaisyrityksille suunnatuista kehitysmaaliiketoiminnan team finland palveluista kolmanneksi yritysvastuuta kehitetään edelleen yritysten järjestöjen ja viranomaisten yhteistyössä on kaikkien toimijoiden intressi että yritykset toimivat myös kehitysmaissa vastuullisesti suomi on tässä ollut edelläkävijä sadan maailman vastuullisimman yrityksen joukossa peräti viisi suomalaisyritystä ja se on enemmän kuin muissa pohjoismaissa suomi on myös viides maa joka on laatinut oman kansallisen toimintasuunnitelman ykn ohjeiston pohjalta kolmas painopisteemme toimivat yhteiskunnat on hyvin ajankohtainen demokraattinen päätöksenteko ja toimiva julkinen hallinto sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen lisäävät vakautta suomi on maailman huipputasoa paitsi yhteiskunnan toimivuudessa toimivuudessa myös verotuksessa enkä tarkoita tällä verotuksen tasoa vaan tapaa jolla veron keruu on järjestetty olemme auttamassa kehitysmaita kehittämään verotuskykyään jotta ne voivat jatkossa entistä paremmin rahoittaa rahoittaa itse keräämillään verotuloilla julkisia palvelujaan ja kehittää yhteiskuntiaan edistämme myös kansalaisten yhdenvertaisia poliittisia vaikutusmahdollisuuksia ja tavoitteena ovat yhteiskunnat joissa on hyvä hallinto toimiva oikeuslaitos riittävät julkiset palvelut vapaa kansalaisyhteiskunta ja todellinen sananvapaus painotamme kehityspolitiikassa myös maailmanlaajuisia ruokaturvan energian ja veden saatavuuden luonnonvarojen ilmastonmuutoksen haasteita sisältää tähän liittyen lukuisia tavoitteita puhtaan teknologian ja biotalouden maana suomella on hyvin paljon annettavaa esimerkiksi toimivien ympäristöllisesti kestävien ja ilmastoälykkäiden energiaratkaisujen saralla arvoisa rouva puhemies kohdistamme tukeamme etenkin vähiten kehittyneisiin ja hauraisiin maihin selonteossa sitoudutaan siihen että huolehdimme köyhemmille maille suuntautuvien resurssien osuudesta lisäksi kohdennamme tukea aiempaa enemmän pakolaisten lähtö ja kauttakulkualueille työ kumppanimaiden kanssa on pitkäjänteistä ja perustuu selonteon pohjalta päivitettäviin maaohjelmiin kahdenvälisistä kumppanimaista tukea suunnataan muun muassa somalialle etiopialle burmalle sekä syyrian ja irakin konflikteista kärsiville alueille esimerkiksi somaliaa tuetaan jotta maan vakaus lisääntyisi ja sitä kautta ehkäistään myös kansainvälistä terrorismia muiden kumppanimaiden kuten kenia tansania mosambik afganistan nepal kanssa yhteistyö jatkuu ja joidenkin maiden kehitys mahdollistaa yhteistyön painopisteen siirtämisen kohti yksityisen sektorin ja sen edellytysten tukemista tällaisesta hyvä esimerkki on muun muassa sambia jossa taloudellinen kehitys on jo hyvässä käynnissä suomi tukee myös ukrainaa palestiinalaisalueita lähi idän ja pohjois afrikan aluetta eritreaa keski aasian maista kirgisiaa sekä vietnamia ja viimeksi mainittuun vietnamiin perinteinen lahjamuotoinen apu päättyy vuonna kaksituhattakahdeksantoista pitkäjänteisyyden rinnalla kehityspolitiikassa on kuitenkin tärkeää kyetä vastaamaan myös nopeisiin tarpeisiin ja tilanteisiin joskus pieni tarkkaan pohdittu panos vaikkapa rauhanprosessiin saattaa tuoda suuria myönteisiä tuloksia humanitäärisen avun osalta salamannopea toiminta on ensiarvoista tästä esimerkki on suomen humanitäärinen apu sekä kehitysyhteistyötuki syyrialle ja sen lähialueille joka on vuodesta kaksituhattayksitoista yhteensä jo yli sataseitsemän miljoonaa euroa kuten alussa totesin maailman humanitäärinen hätä on suurin sitten toisen maailmansodan tämä heijastuu myös humanitäärisen avun avun tarpeeseen ykn viime vuoden hätäapuvetoomus oli ennätyssuuri miltei kaksikymmentä miljardia dollaria siitä saatiin rahoitettua vain viisikymmentäkaksi prosenttia tälle vuodelle hätäapuvetoomus on jälleen kerran ennätyksellinen kaksikymmentä pilkku yksi miljardia dollaria on hyvin tärkeää että suomi kohdentaa jatkossakin merkittävän osan varsinaisista kehitysyhteistyömäärärahoistaan humanitääriseen apuun toimimme myös sen puolesta että humanitäärinen apu rauhanvälitys jälleenrakennus ja kehitysyhteistyö tukevat ja täydentävät toisiaan

kaikessa toiminnassamme tuemme lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien kuten erityisesti vammaisten oikeuksia sekä edistämme sukupuolten välistä tasa arvoa enää emme voi ajatella että kehitysyhteistyö on vain pienen asiaan vihkiytyneen piirin vastuulla tarvitsemme koko suomalaisen yhteiskunnan osaamisen mukaan työhön kestävän kehityksen ja ilmastokestävyyden saavuttamiseksi tässä kansalaisyhteiskunnan rooli on erityisen tärkeä vapaa ja monimuotoinen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan peruspilareita ja tätä ulottuvuutta suomalaisjärjestöt yhteistyömaissaan yhdessä kumppaniensa kanssa vahvistavat suomalaisen järjestökentän moninaisuus ja osaaminen on asia ja jatkammekin edelleen suomalaisjärjestöjen toiminnan tukemista painottaen kumppanuusjärjestöjen monivuotisia ohjelmia järjestöjen ja yritysten sekä valtionhallinnon eri toimialojen osallistumisen lisäksi on tärkeää että muun muassa korkeakoulut tutkimuslaitokset sekä eduskuntapuolueet osallistuvat omien kanaviensa kautta kehitysmaiden osaamisen ja yhteiskuntien kehittämiseen sekä ratkaisujen löytämiseen globaaleihin kehityskysymyksiin arvoisa puhemies lopuksi viime vaalikauden loppupuolella loppupuolella eduskunta keskusteli suomen kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta valtioneuvoston selonteon pohjalta tuolloin eduskunta edellytti riippumatonta ulkopuolista arviointia suomen kehitysyhteistyöstä ja selvitystä siitä miten toimintaa uudistetaan tämä selonteko vastaa nyt eduskunnan pyyntöön ja ottaa myös huomioon viime kesänä valmistuneen riippumattoman arvioinnin suositukset toiminnan kehittämisestä olen ilolla pannut merkille että kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö sekä sen tulevaisuus kiinnostavat yhä useampia tämä on näkynyt myös vilkkaana yhteiskunnallisena keskusteluna siitä mitkä ovat kehityspolitiikan vaikutukset kehitysmaiden tilanteeseen ja tekeekö suomi oikeita asioita pidän tärkeänä että siitä keskustellaan perusteellisesti ja säännöllisesti myös täällä eduskunnassa tällä vaalikaudella hallitus tuokin tämän selonteon jälkeen vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppupuolella eduskuntaan selvityksen linjausten toimeenpanosta ja suomen kehityspolitiikan tuloksista
seuraavaksi ryhmäpuheenvuorokierros ja sen aloittaa keskustan eduskuntaryhmän edustaja paloniemi

arvoisa puhemies on olennainen osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa suomi vaikuttaa osaamisellaan ja resursseillaan äärimmäisen köyhyyden vähentämiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen maailmassa äärimmäisessä äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä on onnistuttu puolittamaan viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana mutta erityisesti sodat ja konfliktit haastavat myönteistä kehitystä ne pakottavat ihmisiä pakolaisiksi ja vaikeuttavat yhteiskuntien rakentamista humanitaarisen avun tarve maailmassa on viime vuosina moninkertaistunut myös suomi kohdentaa merkittävän osan kehitysyhteistyömäärärahoistaan humanitaariseen apuun viimeisen vuoden aikana kehitysmaiden vaikeat olosuhteet syyrian sota ja muut euroopan lähialueiden vakavat konfliktit ovat tulleet silmiemme eteen uudella tavalla ja konkreettisesti turvapaikanhakijoiden virtana pakolaisuus ja kansainvaellus eurooppaan eivät ole kestävä ratkaisu meidän tulee pyrkiä auttamaan ja vaikuttamaan olosuhteisiin lähtömaissa ettei ihmisten tarvitsisi matkustaa henkeään uhmaten maanosasta toiseen suomi lisää tukea pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lähtömaihin rauhan edellytysten ihmisoikeuksien ja toimeentulomahdollisuuksien vahvistamiseksi humanitaarisen avun rauhanvälityksen jälleenrakennuksen sekä kehitysyhteistyön tulee tukea ja täydentää toisiaan parhaan mahdollisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi kokonaisvaltainen tuki yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on myös tärkeä keino vähentää ääriliikkeiden houkuttelevuutta arvoisa puhemies suomi sovittaa oman politiikkansa ykssa yhteisesti hyväksytyn agenda mukaiseksi selonteossa on esitelty kehitysyhteistyötämme ohjaavia prioriteetteja joita keskustan eduskuntaryhmä pitää erittäin perusteltuina naisten ja tyttöjen oikeuden ja aseman vahvistaminen on suomen pitkäaikainen painopiste suomi tukee toimijoiden työtä jotka vaikuttavat sukupuolten väliseen tasa arvoon sekä naisten ja tyttöjen tietotaitoon ja mahdollisuuksiin ruokaturva sekä veden ja energian saatavuus joita keskusta on ajanut kehityspolitiikan kärkeen kuuluu myös painopisteisiimme riittävä ravitsemus on ihmiselämän elinehto maataloustuotanto on edelleen kehityksen avainsektori köyhimmissä maissa suomen kolmas painopiste on yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen tarvitaan hyvää hallintoa jotta apu ei palvelisi vain eliitin intressejä vaan niin apu kuin kehityskin tavoittaisivat kaikki kansalaiset on myös tärkeää että suomi lisää panostustaan taloushallinnon ja verotuskyvyn kehittämiseen verotulot ovat hyvän hallinnon ohella avainasemassa eriarvoisuuden poistamisessa suomen tavoitteena on niin ikään kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen vapaa ja monimuotoinen kansalaisyhteiskunta tuo esiin kansalaisten näkökulmaa ja puuttuu epäkohtiin arvoisa puhemies maailma tarvitsee miljardi työpaikkaa jotta etenkin valtaville nuorten ihmisten ikäluokille löytyy työtä tarvitaan myös laadukkaampaa koulutusta jotta yritykset saavat oikeanlaista työvoimaa tarvitaan siis säällisiä työpaikkoja suomi tukee kehitysmaiden oman talouden ja yksityisen sektorin kehitystä siihen kuuluu olennaisesti kotimaisen yksityisen sektorin osallistaminen keskustan eduskuntaryhmä pitää hyvänä että valtioneuvosto on ryhtynyt toimenpiteisiin yksityissektorin toimintaedellytysten vahvistamiseksi kehitysyhteistyössä vahvistamme sellaisia yksityisen sektorin osallistamisen instrumentteja joita monet muut modernit valtiot ovat oivallisesti hyödyntäneet jo pitkään hyvin tuloksin esimerkiksi finnfund mahdollistaa suuriinkin kehi tyshaasteisiin vastaamisen muun muassa ympäristö ja ja energiahankkeiden muodossa paikallista työtä ja toimeentuloa lisäten sähköpula on esimerkiksi afrikassa yksi pahimmista kehityksen esteistä osassa maista aurinko tai tuulivoimasta on tullut paras ja halvin tapa tuoda valoa mökkeihin ääntä radioihin ja kasteluvettä pelloille on vain positiivista että suomalaisyritykset ovat olleet uusiutuvan energian kehityksen kärjessä ovat nyt tärkeitä teknologian toimittajia alan hankkeisiin kehitysapu ei ole ikuisesti samanlaista vaan sen on vastattava maailman muutokseen perinteistä kehitysyhteistyötä ja kauppaa investointeja sekä työllistämistä edistävää kehitysyhteistyötä ei ole järkeä asettaa vastakkain ne on nähtävä toisiaan tukevina kehityspolitiikan isossa kuvassa arvoisa puhemies on tärkeää että kehityspolitiikka ja yhteistyö saavat taakseen mahdollisimman laaja alaisen tuen niin hallituksessa eduskunnassa kansalaisyhteiskunnassa kuin yleisemmin suomalaisten keskuudessa keskustan eduskuntaryhmä painottaa lisäksi että politiikkajohdonmukaisuus ei koske vain kehityspolitiikkaa vaan kansalliset ja agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteet on tärkeää huomioida läpileikkaavasti kaikkien hallinnonalojemme toiminnassa

ajamme uraauurtavaa ajattelua jonka päämääränä on kehitysmaiden oman kehitysavusta riippumattoman talouden ja yhteiskunnan vahvistaminen tämän ajattelun hedelmiä voimme nyt lukea käsillä olevasta kehityspoliittisesta selonteosta joka todella laittaa suomen kehitysapua uuteen uskoon selonteon perusta löytyy hallitusohjelmasta siihen kirjattiin että kehityspolitiikan tuloksellisuutta parannetaan ja se onkin tämän kehityspoliittisen selonteon ydinviesti kehityspoliittinen selonteko kirjaa että kehitysyhteistyötä tehdään entistä tavoitteellisemmin suomen omiin osaamisalueisiin nojautuen tässä näkyy perussuomalaisten kädenjälki toinen asia joka meitä perussuomalaisia kehityspoliittisessa selonteossa se että naisten ja tyttöjen aseman parantaminen nostetaan hallituksen kehityspoliittiseksi päätavoitteeksi naisten aseman edistäminen on tärkeää muun muassa demokratian ja taloudellisen kehittymisen vuoksi naisten ja tyttöjen kouluttaminen ja heidän aktiivinen osallistumisensa työmarkkinoille ja poliittiseen päätöksentekoon edistää tutkitusti perheiden hyvinvointia hillitsee väestönkasvua ja nopeuttaa yhteiskuntien vaurastumista tätä ei voi liikaa korostaa suomalaiset kansalaisjärjestöt tekevät läpinäkyvää ja tuloksellista kehitysyhteistyötä useilla on pitkä paikallinen asiantuntemus minkä ansiosta toiminta vaikuttaa ruohonjuuritasolla rahat voidaan käyttää tehokkaasti todellisiin paikallisiin tarpeisiin kun pyrimme tulokselliseen kehitysyhteistyöhön tätä osaamista tulee vaalia ja leikkaukset tulee kohdistaa niihin työmuotoihin joiden vaikuttavuutta on vaikea seurata se raha joka kehitysyhteistyöhön käytetään on käytettävä tuloksellisesti arvoisa rouva puhemies perussuomalaiset pitävät tärkeänä että hallitus panostaa kehitysavun leikkauksista huolimatta suhteellisen suuren osuuden humanitääriseen apuun kehitysavulla voidaan vaikuttaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lähtömaiden elinolosuhteisiin ja siten ennaltaehkäistä maastamuuttoa pakolaisuutta pyrimme toiminnallamme siihen että ihmisten ei tarvitsisi lähteä pakoon tai muuttaa paremman elämän toivossa kotimaistaan humanitäärinen apu kohdistetaan niille joilla on suurin tarve avullemme tällä tavoin hallitus pystyy vaikuttamaan suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon ennalta ehkäisevästi muiden pohjoismaiden tavoin suomi tulee vahvistamaan yksityissektorin osuutta kehitysyhteistyön toimeenpanossa suomalaisille yrityksille luodaan mahdollisuuksia panostaa kehittyvien maiden markkinoille nämä vastuulliset investoinnit luovat työpaikkoja kehitysmaissa sen sijaan että rahaa sokeasti jakamalla yritettäisiin ostaa hyvä omatunto perussuomalaiset haluavat auttaa kehitysmaita siten että ne pääsevät pois ikuisesta autettavan asemasta ja voivat pitkällä tähtäimellä vastata itse omasta hyvinvoinnistaan arvoisa rouva puhemies tuon vielä lopuksi esiin esiin yhden tärkeän painopistealueen suomen uudistetussa kehityspolitiikassa kehitysmaiden verotusjärjestelmää veropohjaa tullaan suomalaisin suomalaisin ponnistuksin vahvistamaan on tärkeää että pääomapako kehitysmaista saadaan vähenemään kehitysmaat eivät voi elää jatkuvasti kehittyneiden maiden armopaloilla vaan ne tarvitsevat kipeästi omia verotuloja jotta niiden yhteiskunnat pääsevät tasapainoisesti kehittymään tähän liittyy keskeisenä ja kiinteänä osana myös apu korrup tion vastaisessa taistelussa kautta linjan myönteistä kehityspoliittisessa selonteossa on se että suomi pyrkii olemaan entistä aktiivisempi ja vastuullisempi ja vastuullisempi kehityspoliittinen toimija suomi haluaa varmistaa kehityspolitiikan vaikuttavuuden sekä omien tavoitteidensa mukaisen toiminnan kansainvälisillä areenoilla ja kotoperäisellä kehitystyöllä vaikutetaan entistä vahvemmin siihen että kehitysmaat nousevat omille jaloilleen perussuomalaisten näkemyksen mukaan vähemmällä rahalla voi saada aikaan tehokkaampaa ja järkevämpää kehitysapua taloudellisten resurssien pienentymisestä huolimatta on päästy lopputulokseen jossa suomella on nyt ensi kertaa selkeä kehityspoliittinen visio

arvoisa puhemies

vaikka jouduimme vähentämään tukemme määrää säilyi suomen tavoitteena pidemmällä aikavälillä saavuttaa ykn suosittama nolla pilkku seitsemän prosentin osuus bruttokansantuotteesta tämä linjataan myös hallitusohjelmassa ja siihen kokoomuksen eduskuntaryhmä on sitoutunut suomi käyttää eri kanavien kautta edelleenkin kehitysyhteistyöhön noin seitsemänsataa miljoonaa euroa vuosittain tämä vastaa esimerkiksi saksan ja ranskan tasoa selonteko on kiinni ajassa se tukeutuu vahvasti viime vuonna solmittuihin kahteen merkittävään kansainväliseen sopimukseen pariisin ilmastosopimukseen ja ykn kestävän kehityksen toimintaohjelmaan agenda lisäksi se ottaa huomioon akuutin pakolaiskriisin kohdistamalla entistä enemmän resursseja pakolaisuuden lähtö kauttakulku ja vastaanottomaihin tämä osoittaa että kehityspolitiikka on erottamaton osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa jolla rakennetaan turvallisempaa maailmaa toisaalta taas suomella on ulkopolitiikassaan lukuisia muitakin työkaluja joilla voidaan osaltaan tukea kehityspoliittisia tavoitteita arvoisa puhemies pienempien resurssien aikakaudella prioriteettien ja painopisteiden merkitys kasvaa kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä että avun on mentävä oikeaan tarpeeseen ei tehottomiin hankkeisiin saati ihan väärään käyttöön leikkaukset tekevät aina kipeää mutta ne ovat myös mahdollisuus tarkastella toimintaa ja tarvittaessa tehostaakin sitä kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää jo hallitusohjelmassa määriteltyjä neljää painopistettä hyvänä perustana suomen työlle kehitysmaiden talouksien vahvistaminen työpaikat ja elinkeinojen kehittyminen ovat ehdoton edellytys sille että maat voivat jatkossa kantaa vastuun omasta kehityksestään vastaavasti demokratia oikeusjärjestelmä ja vapaa media sekä kansalaisyhteiskunta ovat edellytyksiä kehitykselle ja rauhalle on myös tärkeää ohjata kehitystä alusta asti kestävälle uralle mitä tulee ruokaturvaan sekä veden ja energian saatavuuteen erityisen kiitoksen ansaitsee naisten ja tyttöjen aseman nostaminen entistä vahvemmin suomen kehityspolitiikan painopisteeksi useissa tutkimuksissa ja selvityksissä on todettu että vahvistamalla naisten ja tyttöjen asemaa oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia on samalla vahvistettu koko yhteiskuntaa ja edistetty sen kehitystä yhtä lailla on viitteitä siitä ettei rauha ole kestävää elleivät naiset ole mukana sen rakentamisessa kuten selonteossakin todetaan on suomella korkean tasa arvon maana uskottavuutta ja edellytyksiä tukea kumppaneitaan tässä toinen huomionarvoinen seikka on maailmanlaajuinen suuntaus kytkeä kehitysyhteistyö ja kauppa entistä tiiviimmin toisiinsa monet kehitysmaat toivovat että niiden kanssa käytäisiin enemmän kauppaa pelkän avun sijasta investoinneilla ja kaupalla synnytetään työpaikkoja ja lisätään hyvinvointia paikallisesti eli autetaan maita kannattelemaan itse itsensä myös suomalaisyritykset ovat alkaneet herätä mahdollisuuksiin kehitysmaiden markkinoilla joilla osaamisellemme on kysyntää muun muassa cleantechin tai terveysteknologian saralla

enää murto osa näin on tapahtunut erityisesti vietnamin mutta tulevaisuudessa myös kenian ja sambian kohdalla nämä ovat rohkaisevia esimerkkejä ja kertovat siitä että avullamme on merkitystä jotta avun ja ja yhteistyön vaikuttavuus on maksimaalista täytyy sitä myös arvioida huolella siksi on tärkeää että ministeri on luvannut tuoda hallituskauden lopulla eduskuntaan myös selvityksen kehityspolitiikan toimeenpanosta ja tuloksista kokoomus katsoo että nyt käsillä oleva selonteko linjauksineen antaa hyvän pohjan vaikuttavan ja tuloksekkaan kehityspolitiikan tekemiseen

arvoisa puhemies ykn pääsihteeri ban ki moon vetosi viime viikolla yhteiseen ihmisyyteemme jotta näkisimme ihmiskunnan yhteiset haasteet ja auttaisimme pelon puutteen keskellä eläviä lähimmäisiämme tänään me keskustelemme suomen roolista osana ihmiskuntaa on hyvä että hallitus seuraa edellistä hallitusta ja tuo kehityspolitiikkansa selontekona eduskuntaan tämä vastaa myöskin sosialidemokraattien piiristä esitettyjä toiveita saada hallituksen globaalipolitiikka ja ykn kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano keskusteltavaksi täysistuntosaliin arvoisa puhemies sdpn eduskuntaryhmä haluaa antaa selonteosta sekä myönteistä että korjaavaa palautetta ensinnäkin me haluamme antaa tunnustusta siitä

yhteydet ihmisoikeuksiin turvallisuuteen ja talouteen sekä suomen kansainväliseen asemaan on tunnistettu tyylikkäästi aktiivinen kehityspolitiikka on osa pohjoismaista mallia toinen ruusu on syytä antaa selonteon painopistevalinnoista jotka edustavat suomalaisen kehityspolitiikan pitkää linjaa ne heijastelevat myös ykssa viime vuonna sovittuja kestävän kehityksen tavoitteita niihin sisältyvät naisten ja tyttöjen aseman parantaminen köyhyyden vähentäminen työllisyyttä edistämällä rauhanomaisen ja demokraattisen yhteiskunnan vahvistaminen hauraissa valtioissa sekä luonnonvarojen kestävä käyttö yksityissektorin kehittäminen valtion veropohjan vahvistaminen ja ruokaturva sisältyvät näihin kolmanneksi on hyvä että hallitus lupaa eduskunnalle selvityksen tämän selonteon toteutumisesta vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopulla ykn kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa on hyvä seurata myös eduskunnassa arvoisa puhemies suomen kehityspolitiikkaa kelpaa edelleen esitellä kansainvälisesti hyvän paperin lisäksi tarvitaan kuitenkin poliittista tahtoa tavoitteiden toteuttamiseen mihin itse asiassa liittyykin hallituksen globaalipolitiikan uskottavuusvaje sanat ovat kohdallaan mutta teot eivät kaikilta osin osu samaan kohtaan nykyisen hallituksen yksi keskeisimmistä uskottavuustesteistä liittyy muuttoliikekriisin hoitoon hallituksen pääviesti on nimittäin ollut että kestävä ratkaisu saadaan puuttumalla muuttoliikkeen alkusyihin ja vahvistamalla lähtömaiden vakaata kehitystä tämän viestin uskottavuus kärsii pahoin siitä että hallitus leikkaa lähes puolet varsinaiseen kehitysyhteistyöhön suunnatuista varoista esimerkiksi humanitaarisen avun puute ja pakolaisleirien resurssipula ovat suorassa yhteydessä muuttoliikkeen lisääntymiseen hallitus siis tekee mittavat yli neljänkymmenen prosentin leikkaukset kehitysyhteistyöhön
millaiseen yksikään muu maa ei paljon suomea vaikeammassakaan taloustilanteessa ole ryhtynyt olisikin odottanut että selonteossa olisi avattu myös kehitysyhteistyön resurssien kohdentumista esimerkiksi yk järjestöille ja kehityspankeille ensimmäinen korjausliike esityksemme liittyykin rahoitukseen sdpn eduskuntaryhmä esittää että hallitus uudelleenarvioi kehitysyhteistyömäärärahaleikkauksia kevään kehysriihessä ja palauttaa osan leikkauksista kehyksiin tämä olisi merkki siitä että hallituksen budjettilinja elää ajassa tällä voitaisiin hillitä myös niitä kielteisiä vaikutuksia joita neljänkymmenenkolmen prosentin leikkaukset kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ovat aiheuttaneet toinen toimenpide jota hallitukselle esitämme liittyy kehitysmaiden oman veropohjan vahvistamistavoitteeseen veronkierron torjunta on keskeinen osa kestävää kehitystä niin pohjoisessa kuin etelässä globaali eriarvoisuus on kasvava ongelma mistä esimerkkinä on se että maailman väestön rikkain prosentti omistaa yhtä paljon kuin loput yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia yhteensä tarvitaan siis oikeudenmukaisempaa tulonjakoa sekä toimia veronkierron ja laittomien pääomavirtojen hillitsemiseksi viime vaalikaudella hyväksyttiin ensimmäinen hallituksen kansainvälisen veronkierron vastainen toimintaohjelma olisi tärkeää että hallitus päivittäisi ohjelman ja toisi sen eduskuntaan näin saisimme vastauksen siihen kuinka suomi aikoo tällä vaalikaudella edistää johdonmukaisesti kansainväliseen veronkiertoon puuttumista niin eussa ja ykssa kuin muilla kansainvälisillä areenoilla kolmas esityksemme liittyy yritysten yhteiskuntavastuun määrittelyyn hallitus suuntaa kehitysyhteistyövaroja entistä enemmän suomalaisten yritysten kautta yritystuen kehitysvaikutusten tulee täyttää samat tiukat vaatimukset kuin muun kehitysyhteistyön tarvitaan siis lisää läpinäkyvyyttä ja ykn periaatteiden mukaista yritysvastuuta

nobelin rauhanpalkinnon voittanutta arkkipiispa desmond tutua mukaillen ystävät meidän ihmisyytemme on sidottu kaikkien kanssaihmistemme ihmisyyteen siksi yhteisvastuumme kertoo keitä me

arvoisa rouva puhemies afroamerikkalaista kirjailijaa maya angelouta vapaasti lainatakseni rohkeus on ihmiskunnan hyveistä tärkein

ja ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteena on turvata hyvän elämän edellytykset niin nykyisille kuin tulevillekin sukupolville kaikkialla maailmassa arvoisa rouva puhemies käsillä oleva selonteko osoittaa nykytilanteen ongelmallisuuden kehityspolitiikan painopisteiden muuttuminen ja rahoitukseen liittyvät jyrkät ja merkittävät muutokset ovat pahin este pitkäjänteiselle ja tulokselliselle kehitysyhteistyölle jota myös hallitus itse vahvasti peräänkuuluttaa selonteko asettaa edelleen tavoitteeksi köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen ja tunnustaa ja tunnistaa ihmisoikeusperustaisuuden ohjelma luo kuitenkin itse vähintään kaksi varjoa näiden arvojen ja tavoitteiden toteutumiselle ensimmäinen näistä on rahoitus huomattavat leikkaukset kehitysyhteistyövaroihin tekevät työkalupakista huomattavasti kapeamman ja heikentävät tekemämme työn vaikuttavuutta ja ja tuloksellisuutta nykyisillä toimilla katkaistaan monia pitkälle edenneitä kehityksen polkuja joiden uudelleenkokoaminen tulee viemään vuosia menetämme asiantuntijuutta ja osaamista sekä kehitykseen jo sijoitettua pääomaa hallitus on leikannut kansalaisjärjestöiltä neljäkymmentäkolme prosenttia tämä heikentää huomattavasti järjestöjen edellytyksiä jatkaa toimintaansa erityisesti hallitusohjelman kehitysyhteistyön pääteemojen kuten naisten ja tyttöjen aseman parantamisen demokratian ja vakaan kehityksen tukemisen parissa

yritysten tuomiseksi osaksi kehitysyhteistyötä ja kehittyviä markkinoita yksityissektorin menestys on olennainen osa hyvinvoinnin ja kestävän yhteiskunnan rakentumista rakentumista mutta se yksin ei riitä tuomaan kehitystä kaikille meidän pitää pystyä parempaan miten luodaan talouskasvua yrittäjyyttä ja kehitystä joka lähtee ympäristöstä ja sen ihmisistä heidän oikeuksistaan osaamisestaan ja vahvuuksistaan mikä on kehittyvillä markkinoilla toimivan yksityissektorin rooli suhteessa luonnonvarojen riittävyyteen kestävään demokratiaan turvalliseen oikeusvaltioon sekä ihmisoikeuksien toteutumiseen

kestävän kehityksen työryhmää vetää pääministeri tämä on erinomaista eikä suinkaan toteudu kaikissa maissa mutta mitä tämä arvovaltainen pääoma tarkoittaa konkreettisesti pariisin ilmastokokouksessa päästiin historialliseen sopuun ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä on tärkeää että suomi kantaa osansa kasvavasta vastuusta on kuitenkin pidettävä huoli että ilmastorahoituksen kasvaminen ei ole pois kehitysyhteistyörahoista

arvoisa puhemies elämme globaalissa maailmassa se mitä tapahtuu toisella puolella maapalloa vaikuttaa myös meidän elämäämme nykyisistä talousongelmista huolimatta suomi on yksi rikkaimmista maista siksi onkin outoa että hallituksen mielestä suomella ei ole varaa auttaa maailman köyhiä ja hätää kärsiviä sellaisen viestin antaa kehitysyhteistyövarojen valtava leikkaus kehityspoliittinen selonteko on pääosin hyvää tekstiä ongelmana on kuitenkin sanojen ja tekojen ristiriita samaan aikaan kun hallitus sanoo tavoittelevansa kehitysyhteistyöbudjetin kasvattamista nolla pilkku seitsemään prosenttiin bruttokansantuotteesta se leikkaa noin neljäkymmentä prosenttia tehtävään suunnatuista varoista hallitus tekee historiallisen suuren leikkauksen kehitysrahoitukseen aikana jona sen tarve on kriisien ja kasvaneen pakolaisuuden myötä ilmeisempi kuin pitkään aikaan on epärehellistä vaatia rajojen sulkemista sanoen että pakolaisia pitää auttaa lähtömaissa ja samalla tehdä massiivisia kehitysyhteistyöleikkauksia arvoisa puhemies hallituksen kehityspolitiikan ainoa ongelma ole rahoituksen massiivinen leikkaus vaan myös leikkausten järjenvastainen toteutustapa iso leikkuri kohdistuu kansalaisjärjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön järjestöt ovat toivoneet että leikkaukset toteutettaisiin takapainotteisesti ja näin saavutettaisiin sama säästö pienemmin ongelmin tämä rakentava ehdotus ei hallitukselle kuitenkaan kelvannut ja leikkaukset toteutetaan täysipainoisesti heti mikä johtaa siihen että osa saavutetuista tuloksista valuu hiekkaan ja jo käytettyjä rahoja menee hukkaan toinen kehitysrahoitukseen liittyvä absurditeetti on finnfundin massiiviset pääoman korotukset hallitus on päättänyt korottaa yritysvetoista kehitysrahoitusta tekevän finnfundin pääomaa enemmän kuin se itse on pyytänyt finnfund tekee tärkeää työtä ja yksityissektorin mukanaoloa tarvitaan kehitysponnisteluissa mutta se ei voi korvata järjestöjen tekemää työtä erityisesti kaikkein hauraimmissa maissa sekä koulutus ja sosiaali ja terveyspuolella järjestöjen työn merkitys on suuri

rahoituksesta sanojen ja tekojen ristiriita on läsnä myös siinä että selonteko puhuu yritysvastuullisuuden merkityksestä kehityksessä mutta samaan aikaan hallitus leikkaa suomalaisyritysten vastuullisuutta tutkivan finnwatchin rahoitusta

avunantajasta tulee avunsaaja ja silloin totisesti toivon että maailma tuntee solidaarisuutta ja yhteisvastuuta

värderade talman arvoisa puhemies selontekoa lukiessa ei ole vaikeaa yhtyä useimpiin siinä käytettyihin muotoiluihin tavoitteena tulee olla kestävä kehitys kehityspolitiikalla haluamme edistää tasa arvoa ja vahvistaa kaikkien naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia haluamme vahvistaa kehitysmaiden omia edellytyksiä kaupan ja talouden kehittämiseen ja suomi panostaa kehitysyhteistyöhön jossa suomalaisella osaamisella on erityinen merkitys tekstin perusteellisempi ehkä tekninen läpikäynti osoittaa selonteon vilisevän sellaisia sanoja kuten vahvistaa lisätä ja kehittää lisääkö hallitus kenties rahaa

selonteko on hyvää tarkoittava mutta valitettavasti rakennettu upottavan hiekan päälle koska rahat kaiken tämän hyvän toteuttamiseen puuttuvat sivulta yhdeksän löytyykin linjaa vahvimmin määrittävä virke lähivuosina suomi joutuu toteuttamaan kehitysyhteistyötä aiempaa niukemmin määrärahoin

eduskuntaryhmä on marraskuussa esitellyssä vaihtoehtobudjetissaan osoittanut että massiivisia leikkauksia joita suomi tänä vuonna ja tällä kaudella tekee kehitysyhteistyöbudjettiin ei tarvitsisi tehdä jos vain tehdään oikeita painotuksia lisäämättä budjetin alijäämää esitimme kehitysapuun kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa enemmän kuin

arvoisa puhemies haluan esittää tässä myös joitakin myönteisiä arvioita tässä tilanteessa on oikein että suomen osuus vähiten kehittyneiden maiden rahoituksesta pysyy kansainvälisten suositusten yläpuolella oikea painopistevalinta on myös se että lähes kaikki suomen kahdenväliset kumppanimaat ovat vähiten kehittyneiden maiden joukossa suomen tavoitteena on myös saada yksityistä yritystoimintaa vahvemmin mukaan kehitysyhteistyöhön kehitysmaiden valjastaminen niiden taloutta vahvistavaan normaaliin kaupalliseen yhteistyöhön on tervetullutta on kuitenkin pidettävä huolta siitä että nämä kaksi tavoitetta voidaan saavuttaa samanaikaisesti suomen on syytä seurata tarkkaan miten yritystoiminta kohtaa kaikkein vähiten kehittyneiden maiden tarpeet koska näiden maiden infrastruktuuri on yleensä hyvin haavoittuvainen

kehitysapua juuri nyt kun se samanaikaisesti varsinkin pakolaiskeskustelussa toistaa ennalta ehkäisevään toimintaan panostamista siis panostamista niihin ongelmapesäkkeisiin joista nälkä kurjuus ja pakolaisvirrat saavat alkunsa nimenomaan ongelmapesäkkeissä kehitysapurahoista voisi olla lähes mittaamatonta ennalta ehkäisevää hyötyä

valtioneuvoston selonteko suomen on hyvin ristiriitaista luettavaa siinä kuvataan suomen yleviä tavoitteita monesta eri kulmasta ja korostetaan kuinka suomi kantaa vastuuta maailman köyhyydestä ja samalla leikataan noin neljäkymmentä prosenttia niistä rahoista joilla tavoitteet tulisi saavuttaa erityisen moitittavia ovat leikkaukset kansalaisjärjestöiltä ilman minkäänlaista sopeutumisaikaa suurimmat euromääräiset leikkaukset kohdistuvat monenkeskiseen yhteistyöhön yleistukea leikataan lähes puolet ykn tasa arvojärjestöltä juuri tältä naisten järjestöltä väestörahastolta lastenrahastolta muut ykn järjestöt kuten ympäristöohjelma kehitysohjelma who fao ja ilo ovat jäämässä kokonaan ilman yleistukea siis kahdeksan järjestöä myös maa ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön esitetyt leikkaukset ovat suuria ja lähes kaikkea sen puitteissa tehtävää yhteistyötä vähennetään kuin pisteenä in päälle leikataan vielä rauhanvälitystyön rahoituksesta ja kuitenkin samaan hengenvetoon selonteko korostaa näiden järjestöjen roolia ja toimintaa suomelle keskeisenä osana kehitysyhteistyötä ristiriita on niin ilmeinen että lukija joutuu kysymään itseltään miten ihmeessä tämän selonteon tavoitteet voivat toteutua ei taida oikea käsi tietää mitä vasen tekee vuosikymmenien aikana suomi on rakentanut yhden maailman toimivimmista kehitysyhteistyömalleista vielä kaksi vielä kaksi vuotta sitten oecdn arvion mukaan suomi oli ansioitunut kehitysmaiden omien painopisteiden kunnioittamisessa joustavuudessa ja tuloshakuisuudessa suomea pidettiin käytännönläheisenä ja vastuullisena toimijana nyt tästä toimivasta mallista ollaan luopumassa miksi on oikea kysymys

hallituksen linjaukset ovat siirtämässä kehitysyhteistyön sen sisäkehältä ulkokehälle rahoituksen painopiste siirtyy suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä finanssitoimijoille pääomasijoituksina ja lisärahana eu tasoisille toimijoille ihmisoi keusperustaisuudesta ollaan siirtymässä kohti yksityisen sektorin merkitystä painottavaa kehityspolitiikkaa kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tätä muutosta maailman köyhyyttä ja ja eriarvoisuutta lisäävänä vastuuttomana politiikkana monipuolinen toimijakenttä on ollut aina kehitysyhteistyömme vahvuus tässä me kristillisdemokraatit haluamme nostaa esiin erityisesti suomalaisten kansalaisjärjestöjen osuuden kansalaisjärjestöt edustavat suomalaisen kehitysyhteistyön parasta osaamista ja toteutusta se on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa juuri siellä missä tarve on suurin se on kustannustehokasta se perustuu tietoon taitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen jo yli kuudenkymmenen vuoden ajalta saanen muistuttaa että hallitukset vaihtuvat ministerit vaihtuvat jopa virkamiehet vaihtuvat mutta nämä kansalaisjärjestöt jatkavat työtään sukupolvesta on arvioitu että kehitysmaista meille hyvinvoiviin maihin tulevat rahavirrat ovat moninkertaiset verrattuna kehitystukeemme heille varmaa tietoa miljardin tarkkuudella ei tästä voi saada mutta yksiselitteistä kuitenkin on että suomen kehityspolitiikan painopisteet kuten ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen tukevat kansainvälisen toimintaympäristömme meillekin tärkeää vakautta kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei pidä järkevänä hallituksen suuntaa ja painopisteen muutosta kehitysyhteistyössä vaan peräänkuuluttaa laajaa keskustelua ja yhä edelleen voimakkaampaa tukea kansalaisjärjestöjen tekemälle kehitysyhteistyölle samalla kun voimme myös kehittää finnfundin kaltaisia instrumentteja kehitysyhteistyön määrärahat tulee mahdollisimman nopeasti nostaa suomen

mikäli on halua nyt käydä debattia niin pyydän edustajia

arvoisa rouva puhemies kehitysyhteistyön eri muotojen välillä ei ole todellakaan syytä vastakkainasetteluun erittäin hyvä että selonteossa tunnustetaan että hyvinvoinnin lisääntyminen kehitysmaissa ei tule tapahtumaan ilman talouselämää työpaikkoja ja elinkeinojen kehittymistä maailmalla puhutaan tällä hetkellä impact washista ja impact businessistä joilla tarkoitetaan arvopohjaisen liiketoiminnan suurta tulemista siinä kestävät ratkaisut ovat ydinliiketoimintaa liikkeelle lähdetään kohdemaan kehityshaasteista joihin haetaan ratkaisuja uusia innovaatioita kehittämällä

arvoisa rouva puhemies

tämä on nyt ensimmäinen kerta kun valtioneuvosto linjaa kehityspolitiikkaansa tässä muodossa se kertoo siitä että kehityspolitiikasta on tulossa suomessa entistä tavoitteellisempaa harkitumpaa järkevämpää kautta linjan myönteistä kehityspoliittisessa selonteossa on myös se että suomi pyrkii olemaan entistä aktiivisempi kehityspoliittinen toimija suomi haluaa varmistaa kehityspolitiikan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden sekä valita selkeät painopistealueet joilla se haluaa toimia ja pystyykin täten vaikuttamaan aikaisempaa painokkaammin

arvoisa puhemies tosiaankin nyt ensimmäistä kertaa ministeri toivakan toimesta nämä kehityspolitiikan suuntaviivat tuodaan keskusteltavaksi tänne eduskuntaan tällä tavalla kuin ne nyt on tuotu ja sen takia onkin hienoa että tätä keskustelua täällä käydään ministeri toivakka puhui esittelypuheenvuorossaan tästä yhteistyöstä yli yli perinteisten siilojen ja tämä on mielestäni yksi keskeisimpiä asioita jolla me voimme näitä tavoitteita saavuttaa niin kuin kaikissa puheenvuoroissa on nimenomaan pidetty tärkeänä että näitten tavoitteiden edistämiseksi nyt tehdään töitä

joka tuodaan eduskuntaan edellinen tuotiin vuonna kaksituhattaneljätoista toukokuussa arvoisa puhemies kolmasosa rikkaiden afrikkalaisten varallisuudesta on sijoitettuna veroparatiiseihin mikä aiheuttaa vuosittain afrikan valtioille noin neljäntoista miljardin dollarin verotulomenetykset tällä rahasummalla voitaisiin rahoittaa terveydenhuoltojärjestelmä joka pelastaisi neljän miljoonan lapsen hengen ja palkata opettajia riittävästi afrikkalaisiin kouluihin jotta jokainen afrikkalainen lapsi pääsisi kouluun nämä esimerkit kertovat veronkierto ongelman suuruusluokasta on aivan olennaista vahvistaa kehitysmaiden omaa tulopohjaa estämällä veronkiertoa viime vaalikaudella suomi oli eturintamassa veronkierron vastaisessa työssä teimme ohjelman kansainvälisen veronkierron torjumiseksi ministeri toivakka oletteko valmis päivittämään tuon ohjelman ja tuomaan sen eduskuntaan jotta me tiedämme mitä suomi ajaa tällä vaalikaudella työssä

arvoisa rouva puhemies selonteko ansiokkaasti nostaa esille näiden tämmöisten ikään kuin pysyvämpien arvojen ja periaatteiden merkityksen kun puhutaan pitkäjänteisestä kehitysyhteistyöstä ehkä arvojen jotka kantaisivat yli hallituskausien olisin kysynyt ministeriltä miten tätä suuntaa voitaisiin vahvistaa ja jatkaa koska se on varmaan aika jaettu käsitys että mitä enemmän meillä on painopisteiden vaihtelua tai rahoituksessa ikään kuin isoja muutoksia niin se heikentää sitä tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta yksi mahdollinen malli tähän olisi esimerkiksi belgiassa ja ranskassa oleva kehitysyhteistyölaki missä ikään kuin linjattaisiin tietyt pääperiaatteet joiden pohjalta sitten kehitysyhteistyötä tehdään ja aina sitten vallassa oleva hallitus tietenkin pystyisi siihen tuomaan niitä omia painotuksiaan miten ministeri näkee tämän mallin tai joitakin vaihtoehtoisia miten se taataan että yli hallituskausien sitten tietyt tunnustetut painopisteet eläisivät ja

tässä on ollut paljon keskustelua tästä yritysvetoisen kehitysyhteistyön lisäämisestä kehitysyhteistyöpanokset eivät voi ratkaista kaikkia ongelmia on selvää että me tarvitsemme mukaan yksityistä sektoria kehittyvien maiden talouksien vahvistaminen on avain kestävään kehitykseen ja erityisesti vihreän teknologian ja ympäristösektorin puolella yritysten rooli on merkittävä mutta kaikkea yritykset eivät voi tehdä eikä sitä kehityspolitiikkaa niiden varaan voi laskea vastakkainasettelu perinteisen kehitysyhteistyön ja yritysvetoisen kehitysyhteistyön välillä on turhaa mutta siltä on tässä tilanteessa vaikea välttyä kun järjestöiltä leikataan yli neljäkymmentä prosenttia samaan aikaan kun finnfundin rahoituskorotukset ovat niinkin massiivisia kuin ne nyt ovat sinällään varmasti lisää rahaa sinne on syytäkin laittaa mutta onko onko tämä oikea oikea jako osuus haluaisin myös uudistaa tuon edustaja toivolan tekemän kysymyksen eli mitä mieltä ministeri on kptn suosittelemasta kehitysyhteistyölaista

arvoisa puhemies pakolais ja turvapaikkakeskustelussa kuulee myös hallituspuolueitten hallituspuolueitten edustajakollegoitten suulla sanottavan että kannattaa käyttää siellä missä kurjuus köyhyys ja pakolaisuus syntyy siis ennalta ehkäisevässä mielessä juuri siksi on varsin nurinkurista että hallitus leikkaa nimenomaan niitä rahoja joilla tämä ennalta ehkäisevä vaikutus olisi arvoisa ministeri haluaisin kysyä mihin tämä perustuu miksi on tämä räikeä ristiriita sanojen ja tekojen välillä

arvoisa rouva puhemies me menemme nyt kehitysyhteistyössä kymmeniä vuosia taaksepäin ja se on minusta tarpeetonta suomen kehitysyhteistyön määrärahojen bruttokansantulo osuus putoaa tänä vuonna noin nolla pilkku kuudesta prosentista nolla me tipumme kaikkien pohjoismaiden tavoitteista ja vaikka kaikki tietävät meidän taloudellisen tilanteemme niin kuitenkaan kukaan maailmalla ei pidä suomea niin köyhänä maana ettei meiltä riittäisi apua kaikista eniten tarvitseville tämä laadukas ja tuloksellinen kehitysyhteistyö perustuu pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen toimintaan viime vuoden merkittävät määrärahaleikkaukset sekä kohdennuksen muutokset keskeyttivät monet hankkeet ja ohjelmat nopeat suunnanmuutokset heikentävät keskinäistä luottamusta vaikuttavat suomen kansainväliseen maineeseen ja vaarantavat jo saavutettuja tuloksia siksi on tärkeää että
nyt ministeri toivakalle viisi minuuttia puhujakorokkeelta

arvoisa rouva puhemies kiitoksia tästä keskustelusta tässä vaiheessa ja kiitos hyvästä palautteesta kiitos myös kehittämisideoista olen äärettömän iloinen siitä että nämä meidän selontekoomme sisältyvät painopisteet saivat oikeastaan kiitosta yli puoluerajojen kaikilta ryhmiltä näen itse että me olemme nyt painopisteiden muodossa fokusoimaan toimintaamme kristallisoimaan sitä työtä mitä me tulemme jatkossa tekemään se on erittäin tärkeätä ei pelkästään tässä muuttuvassa kansainvälisessä tilanteessa kriisien pitkittyessä mutta myös juuri siitä syystä että olemme joutuneet tekemään näitä leikkauksia joita täällä on kovasti arvosteltu minä ymmärrän tämän leikkauksien arvostelun olen itsekin pahoillani siitä että me joudumme ne tekemään mutta ne on jouduttu jo tekemään ja nyt on aika katsoa eteenpäin eli sitä miten me menemme tästä eteenpäin miten me käytämme ne seitsemänsataa miljoonaa euroa tänä vuonna ja niin että ne auttavat nimenomaan niitä ihmisiä jotka ovat suurimman hädän

suomen kehitysyhteistyö on ollut aiemminkin erittäin laadukasta ja hyvätasoista se on saanut paljon kiitosta ja nyt on tarkoitus että tämän selonteon myötä tämä hyvä työ jatkuu meidän osaamistamme arvostetaan ja suomi on kaiken kaikkiaan hyvin arvostettu kansainvälinen toimija minun mielestäni meidän maineemme on hyvä nämä yksittäiset leikkaukset eivät ole meidän mainettamme syöneet nyt muutamiin asioihin jotka nousivat näissä puheenvuoroissa esiin ensinnäkin minkä takia nyt tässä tilanteessa kun on näin äärettömän vaikea pakolaistilanne ja kriisit pitkittyvät me leikkaamme kehitysavusta ja juuri niiltä alueilta minä haluaisin kuitenkin kertoa sen että nyt nimenomaan tämän linjauksen myötä me teemme sellaisen kohdennuksen että esimerkiksi syyriaan ja irakin alueille naapurialueille tullaan kohdentamaan enemmän varoja me teimme sen jo viime vuonna viime vuonna esimerkiksi syyriaan ja lähialueille kohdennettiin kolmekymmentäneljä miljoonaa euroa kun meidän lupauksemme esimerkiksi tammikuussa oli viisitoista miljoonaa euroa eli tarpeen syntyessä tehdään tietenkin tämmöisiä päätöksiä lisää myöskin

edustaja urpilainen nosti sen ansiokkaasti esiin ja tiedän että tätä työtä on tehty myös tämä on asia johon esimerkiksi ulkoministeriössä nyt on panostettu meillä on nimitetty pelkästään verotuskysymyksiin keskittyvä erikoissuurlähettiläs asiantuntijaksi katsomaan mitä me tällä saralla voimme tehdä koska tämä on tunnettu tosiasia että tällä verojärjestelmien kehittämisellä sillä että kehitysmaat pystyvät

kiitettiin ja arvosteltiin sitä että yksityinen sektori on tässä selonteossa mukana sen haluan kertoa että tällä yksityisen sektorin mukaantulolla ei korvata perinteistä kehitysapua molempia tarvitaan ne täydentävät toisiaan on maita esimerkiksi syyria tällä hetkellä joissa yksityisen sektorin panostukset eivät varmasti ole mahdollisia mutta sitten on maita joissa niitä todella kaivataan

kiitollinen tästä keskustelusta mutta toivon kuitenkin että me emme aseta näitä asioita vastakkain pelkästään näiden leikkauksien takia vaan näemme monipuolisesti sen että kaikenlaista apua tarvitaan riippuen vähän maan kehitystasosta ja myöskin siitä minkälainen tilanne siellä ihmisillä on vielä haluaisin korjata täällä sanottiin oliko oliko kristillisdemokraattien puheenvuorossa vai useammassakin ja yk järjestöihin kohdistuvista leikkauksista jotka toki ovat totta me joudumme leikkaamaan leikkaamaan monelta järjestöltä mutta on meidän painopisteemme suomi on tällä hetkellä viidenneksi suurin rahoittaja maailmassa un womenille
jatketaan keskustelua arvoisa puhemies
kehitysyhteistyöpolitiikka on erittäin tärkeää ja kun elämme maailmassa joka on entistä enemmän kriisiytymässä valitettavasti niin sen rooli entisestään korostuu meillä on samaan aikaan ilmastonmuutos ja maapallon väestönkasvu jonka johdosta kahdenkymmenen vuoden sisällä me tarvitsemme huomattavasti enemmän ruokaa huomattavasti enemmän vettä huomattavasti enemmän energiaa ja nämä ovat niitä todellisia suuria tulevaisuuden haasteita joihin pitää pystyä vaikuttamaan sekä ilmastonmuutosta hillitsemällä että myöskin maapallon ruokaturvaa ja ja vettä ja ja energiaa lisäämällä kysymys pakolaisuudesta on tänä päivänä vakava ongelma ja pitkälti kysymys siinä on myöskin siitä että sotien jäljiltä tälläkin hetkellä on ihmisiä jotka ovat hengenhädässä heitähän pitää auttaa mutta esimerkiksi irakissa usa oli taistelemassa kymmenen vuotta ja nyt tiedetään mitä jälkiä siellä on syntynyt minä vain kysyn minkä vastuun usa ottaa nyt siitä että kymmenen vuotta sodittiin siellä irakissa suurvallat voisivat ottaa enemmän vastuuta kuin

arvoisa puhemies valtioneuvoston selonteko on aivan oikeansuuntainen ja ministeri sitä ansiokkaasti tässä meille esitteli kestävän kehityksen mukaisia investointeja nimenomaan meidän on suosittava meidän on jaettava meidän osaamistamme yritysten on toimittava kehitysmaissakin vastuullisesti apua jatketaan leikkauksista huolimatta mittavassa määrin on nimenomaan tärkeää että globaalia vastuuta kannetaan tämän humanitäärisen avun kautta se on sitä kaikkein kriittisimmin tarvittua apua toisekseen on erinomainen huomio että yksityissektorin kehitys on se mikä nimenomaan luo hyvinvointia se pätee yhtä lailla kotimaassa kuin kehittyvissä maissa mutta toisaalta korruption väheneminen ja vahva veropohja ovat välttämättömiä jotta julkinen sektori voi tarjota oikeudenmukaisia ja toimivia palveluja

olin tunnistavinani kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa kiitoksia tähän kehityspolitiikan yleiseen linjaan ja se on mielestäni koska tämähän pohjautuu siihen puolueettomaan analyysiin niihin suosituksiin miten meidän tulisi toimia uudella tavalla jotta me saisimme tuloksekkaampaa tuloksekkaampaa kehityspolitiikkaa ja ja niitä aitoja vaikutuksia on surullista että pistetään vastakkain kansalaisjärjestöt yritykset ja jopa mustamaalataan finnfundia sen toiminnasta minun on syytä muistuttaa teille että finnfund toimii kaikkein vaikeimmissa maissa vastuullisuus on olennainen osa kaikkia sijoituspäätöksiä niiden niiden valmistelua ja ja varsinkin seurantaa meillä on lukuisia hyviä esimerkkejä etiopiasta keniasta keniasta uruguaysta milloin mistäkin vaikeissa vaikeissa olosuhteissa olleista ihmisistä naisista lapsista jotka ovat saaneet parempaa

arvostelu finnfundin osalta liittyy siihen että finnfundia pääomitettiin enemmän kuin finnfund itse ymmärsi pyytää ja samaan aikaan leikattiin kansalaisjärjestöiltä neljäkymmentäkolme prosenttia keskimäärin tuloista samoin yk järjestöiltä jopa seitsemänkymmentä prosenttia mutta arvoisa puhemies ministeri nosti hyvin esille tämän yhden prosentin verolisäyksen sen vaikutuksen näitten kehittyvien maiden kansantalouksien kehitykseen minun mielestäni se oli erittäin hyvä että tunnistettiin tämä mitä edustaja urpilainen nosti esiin omassa puheenvuorossaan ja monet muutkin kysyn kuitenkin onko hallituksella tarkoitus tätä ensimmäistä ohjelmaa liittyen tähän kansainväliseen veronkiertoon nyt jollakin tavalla päivittää ja tuoda se tänne eduskunnan käsittelyyn se vei kuitenkin suomen johtavaksi veronkiertoon puuttuvaksi maaksi silloin aikanaan ja toivoisin että se nimenomaan tuotaisiin nyt tänne eduskuntaan päivitettynä ja sitä kautta päästäisiin jälleen jatkamaan tällä kehityslinjalla

arvoisa puhemies kyllähän tämä sanojen ja tekojen ristiriita tässä luo hallituksen politiikasta sellaisen irvikuvan joka joka on tosi surullista kaikille niille sadoilletuhansille ihmisille jotka jäävät ilman suomen valtion tukea tyttöjen koulutusresurssit vähenevät ja vaikka siihen pyritään panostamaan puuttuu semmoinen pitkäjänteisyys kun tämä jälleenrakennus ja muu sen ympärillä oleva rahoitus rauhanrakentaminen ja hauraiden valtioiden hajoamisen estäminen heikkenee kun itse olen saanut paljon palautetta yk järjestelmässä toimivista järjestöistä joissa tunnen paljon ihmisiä niin haluan myös ministerille sanoa kun ministeri täällä pokkana sanoo että ei ole palavereissa tullut kritiikkiä voin kertoa entisenä ministerinä ettei sitä niin myöskään sanota se sanotaan kautta rantain siitä puhutaan tutkijoille siitä puhutaan diplomaateille minä olen saanut sitä palautetta paljon että miten suomi voi ykn ympäristöjärjestön perusrahoituksen ajaa alas hetkenä kun se alkaa koordinoimaan ympäristötavoitteita ykn kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa tämä

puhemies kehitysyhteistyön volyymin vähentämisen lisäksi on selvää että hallituksen pyrkimyksenä on siirtää suomalaisen kehitysyhteistyön painopistettä kansalaisjärjestöjen ja ja yk järjestöjen kautta tehdystä työstä tällaiseen yritysvetoiseen kehitysyhteistyömalliin ja kyllä nämä ovat aika merkittäviä linjamuutoksia suomalaisessa kehitysyhteistyöpolitiikassa haluaisin kysyä ministeriltä miten hallitus aikoo varmistaa että sellaiset keskeiset periaatteet kuten esimerkiksi avoimuus tilivelvollisuus ja tuloksellisuus joiden eteen on tehty hyvin paljon kehittämistyötä kehitysyhteistyön saralla viimeisten vuosien aikana nyt tulevat toteutumaan tässä uudessa yritysvetoisessa mallissa tässä selonteossa valitettavasti esimerkiksi yritysvastuuta ei ole juurikaan käsitelty tai määritelty

tämä selonteko sisältää paljon hyviä asioita mutta niin kuin tässä on tuotu esille teot ja sanat ja rahat eivät nyt ole sopusoinnussa ja samassa mittasuhteessa toisiinsa ja nyt on kyse myös arvovalinnoista kun sanoitte että hallituksen on ollut pakko leikata no se on arvovalinta ei se mitään muuta me olemme rkpn ja ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetissa myös näyttäneet että ei tarvitse tehdä tällaisia leikkauksia jos ei haluta ne voidaan rahoittaa toisella tavalla ja se on tuotu esille varsin selkeästi me myös haluaisimme että suomi on pitkällä tähtäimellä luotettava toimija kansainvälisesti ja kansainvälisessä kehitysyhteistyössä oletteko ministeri toivakka vakuuttunut siitä että suomi pystyy tämän maineen pitämään

ovat sellaisia jotka varmaan kaikki tässä salissa pystyvät jakamaan ja eihän ongelma olekaan niissä päämäärissä ja tavoitteissa vaan siinä tavassa millä tavalla tällä hetkellä tätä kehitysyhteistyöpolitiikkaa harjoitetaan elikkä näissä valtavan suurissa leikkauksissa jotka vesittävät sitten nämä hyvät tavoitteet ja päämäärät edustaja terho täällä totesi että että humanitaarinen apu ja siihen panostaminen on tärkeää kuitenkin hallitus leikkasi kolmekymmentä prosenttia nimenomaan juuri humanitaarisesta avusta tiedän että edustaja terho ei kuulu niihin mutta teidän teidän puolueenne ehdokkaita kävi viime keväänä vaalikampanjoita oikein siitä kuinka rajusti he tulevat leikkaamaan kehitysyhteistyötä ja leopardihatuilta viedään rahat tämän tyyppisiä lauseita siellä todella käytettiin vai gepardihattujako ne nyt sitten olivat mutta joka tapauksessa tuntuu tosi ikävältä että että nyt tässä tilanteessa kun nimenomaan sitä apua tarvittaisiin siellä kriisialueitten lähellä juuri sitä humanitaarista apua leikataan
arvoisa puhemies on tietenkin totta että puolueemme on pitänyt vaalikampanjassa esillä myös taloudellista vastuuntuntoa tälläkin politiikkasektorilla mutta huomautan että ei ole olemassa mitään ristiriitaa tekojen ja sanojen välillä hallituksen politiikassa hallitus on sitoutunut tekemään leikkauksia tiettyyn määrään saakka koko valtiontaloudessa ja kaikki muu toimii näiden raamien puitteissa myös kehitysapu ei pelkästään kehitysapu mutta myös kehitysapu joten toimimme täysin johdonmukaisesti tässä asiassa ja niin kuin olemme suunnitelleet ja luvanneet

arvoisa puhemies kyllähän tässä keskustelussa on on useammassa puheenvuorossa todettu tämä sanojen ja tekojen ristiriita ja silloin tietenkin olisi ollut odotettavaa ja ehkä vähän niin kuin rehellisempää tähän selontekoon myös kuvata sitä mitä nämä leikkaukset tarkoittavat ja miten suuria ne ovat esimerkiksi juuri yk järjestöjen

ei ole edelleenkään synonyymi uudistuksen kanssa niin kuin on ministerin suusta monta kertaa tässäkin yhteydessä kuultu sitten tämä ihmetys tämän pakolaiskriisin hoidon osalta samaan aikaan kun täällä hallituspuolueitten edustajat sanovat että kyllä lähialueilla täytyy näitä ihmisiä auttaa

haluan kuitenkin muistuttaa että suomen tuki syyriaan ja sen lähialueille vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattakuusitoista on yhteensä jo sataseitsemän miljoonaa euroa että ei se nyt ihan olematon summa ole ja humanitaarisesta avusta kyllä leikattiin onneksi nyt vähemmän koska ihan samaa mieltä olen siitä että sitä apua totta kai tarvitaan mutta arvoisa puhemies

suurin osa niistä tarvitsee sähköä minä muistutan teitä että yli puolet afrikkalaisista on vielä ilman ensimmäistäkään sähkövaloa ja se jolla sähköä on maksaa siitä satumaisia summia muun muassa tähän tarvitaan
arvoisa puhemies minusta on tärkeää että kehityspolitiikkaa tehdään yli hallituskausien ja ja sikäli on hyvä että hallitus on säilyttänyt keskeiset prioriteetit myös tässä selonteossa en ollut varma toimiiko muistini joten piti katsoa googlesta että todellakin ensimmäinen selonteko annettiin omalla ministerikaudellani toukokuussa kaksituhattaneljätoista ja hyvin paljon samoja teemoja siinä mutta olisin ministeri kiinnittänyt kahteen asiaan huomiota toinen on järjestöjen rooli mielestäni on jonkinlainen ajatusvirhe jo siinä kesän raportissakin jossa ajateltiin että nyt pitää järjestöjä koordinoida tämän meidän virallisen kehityspolitiikkamme taakse jos katsoo järjestöjä niin niillä on yli tuhat projektia yli sadassa maassa mielestäni se on vahvuus ja se on rikkaus että nämä järjestöt toimivat myös sellaisissa maissa joissa suomi muuten ei ole läsnä otetaan joku sierra leone ei meillä siellä ole monia projekteja mutta sitten on pieni kansalaisjärjestö joka tekee siellä asioita

unfpa unep ja nyt olen erittäin huolissani esimerkiksi siitä että unepin rahoitus on vedetty kokonaan alas ja näissä muissa on leikkauksia
arvoisa rouva puhemies kyllä tämä selonteko on ristiriitainen mutta se johtuu siitä että hallituksen politiikka on ristiriitaista otetaan nyt esimerkkinä yk järjestöt selonteossa sanotaan että suomi vahvistaa kansainvälisten toimijoiden työtä ja samaan aikaan yk järjestöihin kohdistetaan valtavat jopa seitsemänkymmenen prosentin leikkaukset se tulee aivan varmasti heikentämään heidän työtänsä

roolin tulevaisuudessa koska demo on käsittääkseni ainoa toimija joka tähtää nimenomaan demokratiakehityksen ja demokratian edistämiseen jos me ajattelemme demokratiakehitystä yhteyttä konflikteihin sillä on aivan selvä yhteys ja konflikteilla

arvoisa puhemies täällä on nyt useampaan otteeseen viitattu tähän aikaisempaan selontekoon ja ja siihen miten tällä otetaan askeleita taaksepäin tai että tässä ei ole logiikkaa todellakin on niin että aikaisempi selonteko vuodelta kaksituhattaneljätoista on mutta se keskittyi tuloksiin ja annettiin kauden lopulla tämä selonteko on etupainotteinen ja tässä katsotaan tulevaisuuteen ja se on se mikä tässä on nyt uutta ja ja ensimmäistä kertaa tämä vastaa nimenomaan tähän tarpeeseen päivittää meidän kehityspolitiikkaa uuteen tilanteeseen kansainvälisesti on muuttunut paljon ykn agenda kaksituhattakolmekymmentä ilmastosopimus ja tietenkin tämä pakolais ja humanitäärinen kriisi mutta myös meidän

nämä resurssit ovat niukemmat

hallitus on laskenut nyt sitten kehitysyhteistyövaroja nolla pilkku kuudesta prosentista nolla pilkku ja minun mielestäni meidän on kyllä kyllä syytä kysyä onko meillä varaa leikata

kehitysyhteistyövaroja tällä tavoin onko meillä varaa nakertaa meidän kehityspolitiikkaa tosi pieneen voidaan hyvin puhua myös siitä voiko olla puhumatta suunnanmuutoksesta kun varat menevät näin pieneen ja kun jättäydymme kokonaan pohjoismaisesta viitekehyksestä ja kun leikkaamme yk järjestöjen tukea niin että meidän osuus on siellä todella paljon pienempi kuin ennen ja kun kansalaisjärjestöjen toimintoja puolitetaan leikataan

melkein kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa oltaisiin kiitetty hallituksen kehityspolitiikkalinjauksia sanon siihen että vaikka kd usein suhtautuu ymmärtäväisesti hallituksen tekemisiin olemme kyllä tässä asiassa täysin eri linjoilla kristillisdemokraattien merkittävimmät erot hallituksen kehitysyhteistyö ja maahanmuuttopolitiikkaan koskevat ennen kaikkea eu politiikkaa ja kansainvälisiä ratkaisuja meidän mielestämme suomen tulisi panostaa eun yhteiseen kiintiöpakolaisjärjestelmään ja toisaalta turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista olisi luovuttava

hyväksynyt laittomaan ja vaaralliseen maahantuloon kannustavat turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot eu maiden kesken

kun pasuuna oli soinut kaikki oli valmista maan päällä ja jahve jakoi maailman osansa saivat coca cola inc kaivosyhtiö anaconda ford motors ja sen sellaiset arvoisa puhemies nämä pablo nerudan sanat kuudenkymmenen vuoden takaa kuvasivat varmasti hyvin sitä silloista maailmaa ja suuryhtiöiden toimintaa maailma on muuttunut tänä päivänä myöskin ymmärretään ja osataan käyttää yritystoiminnan panosta kehitysyhteistyössä hyväksi mutta se että luovumme suuryritysten demonisoinnista ei tarkoita sitä että niitä pitäisi myöskään idealisoida sen vuoksi sen ohella mitä tässäkin selonteossa ihan oikein todetaan yritystoiminnan merkityksestä olisi mielellään nähnyt enemmän painotusta myös niiden pelisääntöjen vahvistamiseksi jotka takaavat ihmisoikeuksien ympäristönhoidon veronmaksun ja työn perusoikeuksien kunnioittamisen yritysvastuulla

arvoisa rouva puhemies vähän kyllä hämmentävät muutamat näistä opposition puheista kun olen itse asiaa seurannut niin en ole ikinä huomannut että suomen kulloinkin antama kehitysavun määrä olisi mitenkään vaikuttanut seuraavana seuraavana vuonna saapuvien turvapaikanhakijoitten määrään eli tämä annettu kehitysapu ei siis ainakaan aiemmin ole millään tavoin korreloinut turvapaikanhakijoitten eikä etenkään sen kanssa mistä mistä maista tänne on tultu arvoisa puhemies minä kuitenkin tästä logiikasta jotenkin sain kiinni ja käännän sitä pikkasen toistepäin eli jo vuosikaudet ovat somalian ja irakin kansalaiset olleet kärkijoukossa kun katsotaan mistä maista suomeen on tullut turvapaikanhakijoita näissä molemmissa maissa on kuitenkin laajoja alueita joilla vallitsee rauha ja näiltä alueilta ei turvapaikanhakijoiksi lähdetä

humanitäärinen apu on tärkeää mutta kuten ministeri itse täällä totesi se on vain laastari tarvitaan myöskin pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä jota tekevät ykn järjestöt ja kansalaisjärjestöt ja tässä on se ongelman ydin te leikkaatte kansalaisjärjestöjen tukea noin neljäkymmentäkolme prosenttia ja yk järjestöiltä jopa seitsemänkymmentä prosenttia

rouva puhemies tässä on hieman demonisoitu finnfundin roolia no humanitäärisesta avusta on puhuttu ja minä puhun tässä humanitäärisestä avusta ehkä nyt auttaa hahmottamaan tilannetta se että niissä yhtiöissä joissa finnfund on mukana on naisille vuonna kaksituhattaneljätoista tullut suoria työpaikkoja kahdeksantuhattakuusisataa kappaletta ja epäsuoria työpaikkoja kaksitoistatuhatta kappaletta edellä mainituista työpaikoista puolet on afrikassa tämä on sellaista työtä joka on myös humanitääristä työtä en mitenkään väheksy sitä ongelmaa mikä liittyy näihin leikkauksiin mutta siihen on omat perusteet niin kuin tässä selonteossa ihan oikein sanotaan ministeriltä kysyisin sellaista että kun täällä sivulla kymmeneen puhutaan lisääntymis ja seksuaaliterveyden asioista niin minkälaisia esteitä näette että tällaisen perhesuunnittelun eteenpäinviemisessä löytyy kentältä
arvoisa puhemies sen ohella että suomen kansainvälisen veronkierron vastaisen ohjelman päivitys on tärkeätä nyt tähän yritysten yhteiskuntavastuun merkitykseen tulevaisuudessa yrityksille tulee helposti suuria mainetappioita se liittyy siihen että kunnioitetaan ihmisoikeuksia sosiaalisia perusoikeuksia ympäristöoikeuksia viime kaudella varmaan ministeri muistaa me teimme tällaisen suomeen liittyvän julkista sektoria ja yrityksiä koskevan yhteiskuntavastuutiekartan olisi tärkeätä että tätä työtä jatkettaisiin myös tällä hallituskaudella erityisesti kiinnitän kahteen asiaan huomiota suomalaisten kansainvälisillä kentillä toimivien globaalimarkkinoilla toimivien yritysten täytyy myös korostaa yritystensä yhteiskuntavastuuta ihan maineensa kannalta ja varsinkin nyt kun uudistetaan myös valtion omistajapolitiikan strategiaa siellä valtionyhtiöillä on erityisen suuri merkitys vahva yhteiskuntavastuukriteeri myös valtionyhtiöitten toiminnalle ajatteletteko ministeri

arvoisa rouva puhemies kristittyjen hätä maailmalla on tällä hetkellä suuri lähi idässä on arviolta kaksitoista miljoonaa kristittyä ja heidän määränsä puolittuisi vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä aikaa ei siis ole hukattavaksi suomen on tässä mahdollista meidän avulla pyrkiä takaamaan kristityn väestön oikeus saada tietoa perusoikeuksistaan ja tietysti sitten myös uskonnonvapaudesta tässä tulosvastuullisuus on tietysti suuressa roolissa niissä maissa mihin suomi kehitysyhteistyötä antaa näitä maita joihin suomi kehitysyhteistyöapua antaa ovat esimerkiksi etiopia kenia ja tansania ja open doors järjestön listalla nämä ovat maita joissa uskonnonvapaus ei toteudu sillä tavalla kuin pitäisi arvoisa ministeri miten hallitus ottaa kehityspolitiikassa huomioon kristittyjen aseman maailmalla

arvoisa puhemies voisiko joku kertoa kuka täällä on finnfundia demonisoinut

tai jos on sitä mieltä että kehitysapuleikkausten kritisoiminen on on jotenkin finnfundin demonisointia niin en oikein ymmärrä nimittäin valiokunta esittää että osa suunnitellusta finnfundin pääomakorotuksesta suunnattaisiin kansalaisjärjestöjen kannalta kielteisten vaikutusten lievittämiseen sekä suomen priorisoimien yk järjestöjen kuten kuten unepin rahoituksen turvaamiseen tämä on ulkoasiainvaliokunnan yksimielinen lausunto edustaja kiuru syytättekö te ulkoasiainvaliokunnan jäseniä demonisoinnista haluaisin tähän vastauksen arvoisa puhemies edustaja urpilainen otti erittäin tärkeän asian ja teeman esiin tämänkin keskustelun aikana eu maat ovat menettäneet verojen välttelyn ja kierron seurauksena yli kaksisataa miljoonaa euroa siis pelkästään tämän keskustelun aikana suomi nousi viime kaudella kansainvälisen veronkierron vastustamisen kärkeen tämä lähettiläs on hyvä asia mutta tässä kysymys aikooko hallitus ottaa tämän agendalle aiotteko

se loukkaa edustajakollegoita se ei ole tietenkään tarkoitus olen kuitenkin ymmärtänyt että tässä on hieman niin kuin vastakkain asetettu leikkauksia ja sitten taas toisaalta finnfundin pääomittamista sekään ei tietenkään

kyllä lausunto on yksimielinen ja olemme myös hallinto ja turvallisuusjaostossa kuulleet mutta olemme myös kuulleet niistä hyvistä asioista joita finnfund tekee ja nyt ainakin minulle on syntynyt hieman semmoinen käsitys että että sitä puolta halutaan ikään kuin väheksyä niin kuin äsken sanoin

minun mielestäni se on erittäin arvokasta humanitääristä työtä mutta edelleen pyydän anteeksi jos olen asettanut sanani niin että se on ymmärretty tai haluttu tietoisesti ymmärtää loukkaavasti

me linjaamme nyt kehityspolitiikan tulevaisuutta sitä minkälaiseksi se muuttuu tässä muuttuneessa ympäristössä anteeksi edustaja niinistö miten minä nyt näin unohduin tuonne raha on tärkeää ja meillä on edelleen seitsemänsataa miljoonaa tällekin vuodelle käytössä ja tällä kehyskaudella tämä rahoituksen taso on toivottavasti hieman nouseva

mutta korostan sitä että ei suomi ainoastaan rahalla ole tähänkään asti tehnyt kehitysyhteistyötä vaan osaamisella ja hyvällä kehityspolitiikalla tämä tämä ei ole kadonnut meiltä mihinkään sitten minä haluaisin edustaja niinistölle vielä sanoa että suomen maineesta ovat kovin kovin monet olleet huolissaan ja minäkin olen keskustellut muiden kuin vain ministerien kanssa tästä asiasta aika laajan joukon kanssa ihmisiä ympäri maailman esimerkiksi ykn suurlähettiläs new yorkissa on tätä asiaa seurannut jonkin verran ja hän sanoi että hän ei näe tässä suomen maineeseen tulleen suuria kolhuja kyse on niin pitkäjänteisestä työstä ja suomen hyvästä maineesta ettei se näillä yksillä leikkauksilla vaurioidu mutta meidän täytyy pitää huoli että se on hyvää

meillä on vähän tapana olla semmoisia että huono itsetunto on mukana monessa keskityttäisiin nyt enemmän tähän tulevaan ja siihen mitä me todella teemme niin kuin tämän selonteon on tarkoitus sitten minä haluaisin nyt minulla on vain kolme minuuttia aikaa antaa muutaman kommentin tästä yksityisestä sektorista ja siitä yritysvastuusta mistä täällä muun muassa kysyttiin eli siis meillä on erilaisia välineitä nyt tehdä kehitysyhteistyötä yksityisen sektorin kanssa kaikki nämä kehitysrahoitusinstrumentit ovat osa kehitysyhteistyötä ja näiltä hankkeilta edellytetään aina kehitysvaikutuksia niitä arvioidaan ennen kuin ne hankkeet saavat rahaa sen hankkeen toteutusta seurattaessa sekä jälkikäteen tähän on erilaisia välineitä riippuen vähän instrumentista finnfundin osalta esimerkiksi se kun on valtion omistajaohjauksessa sen on noudatettava toiminnassaan ykn global compact periaatteita sen on arvioitava rahoittamiensa hankkeiden ihmisoikeusvaikutukset ja varmistettava niiden toteutuminen

välineillä jotka on kansainvälisesti rakennettu sen lisäksi tätä avoimuutta lisätään mutta esimerkiksi näitä kehitysvaikutuksia arvioidaan seuraavien mittareiden avulla työpaikat rahoitettavissa hankkeissa hankkeista hyötyvät viljelijät verotulot ja maksut köyhää väestönosaa suoraan palvelevien hankkeiden osuus eli mittareita on paljon ja tätä avoimuutta ja seurantaa itse asiassa lisätään koko ajan siinä mielessä me olemme menossa hyvään suuntaan ja kun järjestimme jokin aika sitten säätytalolla yksityinen sektori ja ihmisoikeudet tapahtuman siellä oli valtava määrä yrityksiä jotka olivat kiinnostuneita nimenomaan siitä miten ihmisoikeudet voidaan ottaa jatkossa paremmin huomioon tähän verotusasiaan kyllä sanon sen että ulkoministeriössä on käynnissä verotuksen ja kehityksen toimintasuunnitelman valmistelu näin vastaan tähän kysymykseen muuta en tässä vaiheessa pysty lupaamaan koska asioihin täytyy tietenkin perehtyä ennen kuin mitään luvataan sen enempää

arvoisa puhemies tämä kysymys suomen maineesta ja toimintakyvystä yk järjestelmässä on paljon laajempi meillä on isoja murroksia siinä miten taloutta ohjataan kestävään suuntaan se ei vain riitä että me viemme suomalaisille clean tech yrityksille vientiluottoja vaan me viemme rahat pois siellä että yk järjestelmässä saadaan jalkautettua se osaaminen kehitysmaihin esimerkiksi unepin kautta unep koordinoi ympäristöjärjestönä nyt kaikkea sitä kestävän kehityksen tavoitteiden ja ilmastosopimuksen edellyttämää

ja meidän kahdenvälisen yhteistyön tuloksellisuus on koko ajan parantunut nyt tehdään tosi nopea siirto näyttäisi siltä että te otatte joitain yritystukien muotoja takaisin jotka on jopa todettu aikaisemmin tehottomiksi ja tässä on se riski että rahaa menee tehottomammin käyttöön olla ideologinen kysymys se yritysyhteistyö vaikka se onkin tärkeää niin sekin pitää tehdä huolella

arvoisa puhemies kolmekymmentäkaksituhatta turvapaikanhakijaa saapui viime vuonna suomeen tämän vuoden lukua me voimme vain arvailla ei tarvitse mennä meren taakse kehitysyhteistyön perässä kehitystyö on tullut suomeen yksistään luku ja kirjoitustaidottomia on maassamme pitkästä aikaa jo aivan haasteeksi asti kysykää vaikka kunnilta jos ette muuten tätä tosiasiaa usko oppositio on vaatinut

kehitysyhteistyörajan saavuttamista tosiasiassa kysyn esimerkiksi kristillisdemokraateilta onko tämä nolla pilkku seitsemän prosenttia itseisarvo vai olisiko se itseisarvo se miten ne rahat käytetään me tiedämme että on paljon heikkouksia kehitysapurahojen käytössä ja siinä mielessä leikkaukset ovat ajankohtaiset saavutammeko me tavoitteen jos laskemme maahanmuuton kustannukset elikkä

nolla pilkku seitsemän prosenttia bktsta elikkä pelkästään

arvoisa puhemies tällä hetkellä

tarvitaan paljon enemmän kuin mitä sitä nyt on tehty tämä tilanne on sellainen tosi paha ministeri toivakka kertoi tuossa että suomen maine ei ole pahasti rapistunut ykn piirissä mutta jos mietitään sitä tilannetta että panostettaisiin paljon enemmän sen mitä meidän kuuluisi laittaa niin meidän maineemme olisi paljon parempi ja sitä toimenpidettä tarvittaisiin nimenomaan nyt niissä kehitysmaissa ja näissä maissa jotta me pystyisimme vaikuttamaan siihen että ihmisten ei tarvitsisi lähteä

tässä puhuttiin tehokkaammasta rahan käytöstä monet kehitysyhteistyöprojektit ovat pitkäjänteisiä projekteja joiden vaikutukset eivät näy ihan heti ja niitten rakentaminen kestää kauan nyt useasta ollaan katkaisemassa siivet kertaheitolla pelkästään suomen lähetysseuran projekteista seitsemääntoista lopetetaan tämä vaikuttaa välillisesti satojentuhansien ihmisten tehokkuus miten tehokasta on rakentaa tehdas ja sitten vetää se tasaiseksi just silloin kun viimeistä konetta ollaan kantamassa sisään ei ole tehokasta eikä ole vastuullista kysynkin nyt ministeriltä missä määrin ollaan käyty keskustelua näitten järjestöjen kautta siitä että että voitaisiin turvata kriittisimpien projektien läpimeno ja loppuunsaattaminen

on hallituksen tavoite joka löytyy kyllä onneksi pitkän tähtäimen tavoitteena täältä sivulta yhdeksän että ei tätä nyt pelkästään täällä oppositio ole keksinyt että yritetään sitä nolla pilkku seitsemää prosenttia tavoitella ja se on hyvä oikeastaan ministeriltä olisin halunnut kysyä sitä millä tavalla tämä nolla pilkku seitsemän sitten saavutetaan minkälaisella aikataulutuksella minkälaisella suunnitelmalla minusta on hienoa että se on pidetty edelleenkin siellä tavoitteena on tosiaankin tärkeää että me teemme tehokasta ja tavoitteellista kehitysyhteistyötä mutta kun esimerkiksi kansalaisjärjestöiltä edustaja niikko monilta kristillistaustaisilta kansalaisjärjestöiltä leikattiin yhteensä neljäkymmentäkolme prosenttia niin monet projektit jouduttiin hyvin nopeasti ajamaan alas teille on varmaan tuttu fidan tekemä kehitysyhteistyö kesken kauden ihmiset joutuivat lähtemään kentältä se on todella traagista ja varmasti aiheuttaa melkoista hämmennystä siellä muun muassa naisten ja lasten parissa tehtävän

arvoisa puhemies selonteossa ilahduttaa erityisesti se että kansainvälisen kaupan merkitys nostetaan esiin hallitus pitää tärkeänä että kohdemaiden mahdollisuuksia saada vientituotteitaan maailmanmarkkinoille parannetaan tähän voidaan vaikuttaa muun muassa eun kauppapolitiikalla viennin esteiden purkamisella voi kehittyvien maiden taloudelle paljon suurempi vaikutus kuin maalle annetulla kehitysyhteistyörahoituksella hallitus katsoo lisäksi että yritysten roolia kehitysyhteistyössä vahvistetaan merkittävästi onkin selvää että parhaimmillaan yksityinen sektori voi kuljettaa kehityksen perustan luomiseen huomattavasti suuremmat resurssit kuin julkinen kehitysrahoitus yritysten roolia arvioitaessa on kuitenkin tärkeätä muistaa että yhteiskuntien kehitys vaatii pitkäaikaista sitoutumista ja johdonmukaisuutta kun pörssiyhtiön onnistumista arvioidaan kolmen kuukauden kvartaalein on yhteiskuntakehityksen onnistumisen kvartaali pikemminkin kaksikymmentäviisi vuotta kehittymiseensä apua tarvitseva maa ei voi olla yksityisen sektorin pikavoittojen kohdemaa

täällä käytettiin hyviä puheenvuoroja

suitsimisesta ja haluan haluan tästä vielä itsekin sanoa minulla on aivan tuoreet luvut siitä että saharan eteläpuolisen afrikan maat saivat vuonna kaksituhattaneljätoista kehitysapua neljäkymmentä miljardia dollaria ja samana vuonna näistä maista lähti laittomina rahavirtoina veroparatiiseihin

sata miljardia dollaria nämä ovat järkyttäviä lukuja ja ne kyllä aivan kiistatta osoittavat sen että hyvä hallinto instituutioiden ja erityisesti verohallintojen uudistaminen ja osaamisen vahvistaminen kehitysmaitten tarpeista lähtien ja jonkunlainen kerta kaikkiaan kansainvälinen järjestelmä pääomapakojen hillitsemiseen veronkierron

arvoisa puhemies todellakin tässä on erinomaisen vaikeita valintoja ja se on käynyt selväksi keskustelun aikana ja sitä ennenkin että hallitus tekee kyllä erittäin isoa muutosta meidän kehitysyhteistyön pitkässä linjassa sitten voidaan keskustella siitä mistä kaikesta se johtuu kun on puhuttu siitä miten puolueet saavat tavoitteitaan lävitse hallitusohjelmassa niin kiistatta on niin että tämä oli perussuomalaisten keskeinen teesi ennen vaaleja että kehitysyhteistyövaroja leikataan ja ja se on nyt toteutunut ehkä voimakkaampana kuin mitä moni kuvitteli mutta muistan vaaleja edeltäneestä keskustelusta että siihen perussuomalaisten malliin kuului kyllä toinenkin puoli ja se oli se että siinä piti antaa mahdollisuus vapaaehtoiseen avustamiseen niin että olisi tullut verovähennys joka olisi houkutellut sitten rahaa tilalle tähän kun julkinen raha vähenee niin sitten olisi tullut yksityistä rahaa tilalle ja muistan kyllä semmoisenkin keskustelun ja useamman tuolta edellisestä istuntosalista jossa nimenomaan sanottiin että kun tämä huomioidaan niin lopputulos on plussan

arvoisa puhemies aika tasan kaksikymmentäkolme vuotta sitten eduskunnassa käsiteltiin suomen ensimmäistä kehitysyhteistyöstrategiaselontekoa ja se lähetettiin silloin myös ulkoasiainvaliokuntaan ja sai paljon kiitosta silloin elettiin myös aikaa jolloin leikattiin erittäin rajusti sen laman syvinä hetkinä kehitysyhteistyömäärärahoja

yk järjestöjen johtajien kanssa ja kotimaassa niistä leikkauksista keskustelemalla asiat selvenivät ja suomen maine ei kärsinyt yhtään voin sanoa että leikkaukset silloin olivat monelta osin jopa hyvin terveellisiä käytiin kaikki projektit läpi hankkeet läpi ja kohdemaatkin läpi ja ja karsittiin pois tehottomat huonot joita oli kertynyt mukaan nyt ministeri toivakalla on erinomainen tilaisuus myös käydä läpi näitä ja katsoa mikä on järkevää mihin varoja on ja meillähän ei tänä päivänä ole varoja vaan velkaa

olisin vielä nostanut tämän yritysten toiminnan esiin silloin kuin sitä kritisoidaan niin ei ole ikään kuin tarkoitus luoda vastakkainasetelmaa vaan päinvastoin puhutaan siitä tulevaisuudesta ja siitä millä ehdoilla esimerkiksi yhdessä eduskunnan väestö ja kehitysryhmän tilaisuudessa finnfundin suulla on sanottu että heillä ei ole osaamista kun puhutaan esimerkiksi seksuaali ja lisääntymisterveys ja oikeuskysymyksistä puhutaan tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumisesta miten esimerkiksi tämmöinen asia varmistetaan sitten kun nämä yritykset lähtevät toimimaan sinne uusille markkinoille mitkä ovat ne selkeät käytännöt tai valvontamenetelmät instrumentit millä rahoitetaan näille yrityksille vaikka se asiantuntijuus toisessa pöydässä isot suomalaiset yritykset jotka toimivat jo kehittyvillä markkinoilla ovat itse sanoneet että ei heillä ole sitä asiantuntijuutta että he todellakin sitä ja esimerkiksi se pelkkä työpaikka ei ole takuu vielä hyvästä elämästä vaan me voimme ikään kuin viedä sitä vieläkin negatiivisempaan suuntaan jos me emme siinä samalla pysty kannattelemaan ja tukemaan sen ihmisen oikeuksien toteutumista tähän tarvitaan ne käytännön linjaukset ja tietysti myös se raha ja resurssi miten se aidosti toteutuu kun puhutaan näin isosta kasvusta niin siinä on paljon hallittavaa

puhemies tästä edustaja toivolan puheenvuorosta on hyvä jatkaa juuri näin ei aseteta vastakkain kehitysyhteistyössä kansalaisjärjestöjen toimintaa ja yritysten toimintaa vaan vaan nähdään se mahdollisuutena kehittää näin minä olen lukenut tätä paperia senpä takia kun me täällä koetamme miettiä miten toimimme mahdollisimman vaikuttavasti kysyisin ministeri toivakalta kun tässä sanotaan että me toimimme eu areenoilla ja kansainvälisten toimijoiden kanssa yhteistyössä jotta me vältämme päällekkäisyydet ja saamme mahdollisimman paljon vaikuttavuutta ja pyytäisin teitä avaamaan sitä miten sitä käytännössä viedään eteenpäin

on totta että hallitus suuntaa kehitysyhteistyötä entistä enemmän yritysten kautta tehtäväksi ja ainakin minun mielestäni yritysten kautta kanavoitavan tuen ensisijainen tehtävä on saada aikaan kehitysvaikutuksia tämä on se lähtökohta siksi yritystukien tulee olla läpinäkyviä ja yritysten tulee myöskin noudattaa yhteiskuntavastuuta mutta arvoisa puhemies tämä vastaus kysymykseeni ministerin taholta oli kyllä hieman ympäripyöreä viime vaalikaudella suomi oli eturintamassa kansainvälisen veronkierron torjunnassa me järjestimme kansainvälisen seminaarin suomessa me laadimme kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman me olimme kansainvälisillä foorumeilla hyvin aktiivisia puhumaan ja vaikuttamaan tämän asian puolesta täällä salissa on hyvin laaja poliittinen tuki tälle veronkierron vastaiselle työlle näin aistin koska myöskin pääministeripuolueesta esitettiin tukea tälle asialle voitteko luvata ministeri toivakka että te tuotte tänne eduskuntaan esityksen konkreettisen esityksen jolla kerrotaan miten suomi aikoo vaikuttaa tällä vaalikaudella veronkierron vastaiseen

arvoisa rouva puhemies suomellahan on huikea historia kehitysyhteistyössä ajatellaan vaikkapa namibiaa voimme perustellusti puhua että namibia on meidän musta heimokansamme tämä hallituksen selonteko todistaa sitä että nyt halutaan muuttuvassa maailmassa muuttuvassa todellisuudessa saattaa kehitysyhteistyöpolitiikka uuteen ryhtiin uuteen asentoon tämä on hyvin realistinen mutta tässä ei kuitenkaan ole ihanteita ja perusarvoja unohdettu kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisten rakenteiden vahvistaminen on keskeisenä ja nimenomaan tässä selonteossa annetaan ymmärtää että keskipisteenä tulee valtiovetoisessa kehitysyhteistyössä olla se että mahdollistetaan tämä hyvän elämän edistäminen

arvoisa puhemies veroparatiisien ja verovuotojen vastainen työ on aivan olennaista kehityspolitiikkaa se on sitä tärkeää ydintä ja on hienoa että monista puolueista on tänään tullut tukea tälle ajatukselle mutta me tarvitsemme myös toimia puhe ei riitä me tarvitsemme toimia hallitukselta toivon että esimerkiksi maakohtaista kirjanpitoa hallitus lähtee ajamaan eteenpäin se olisi suomen etu mutta olisi myös kehitysmaiden etu eli konkretiaa odotetaan ja myös yksi keskeinen asia olisi saada nämä verotusasiat ja veroparatiisiasiat ykn pöytiin joissa kaikki maat tasaveroisesti pystyvät osallistumaan keskusteluun mutta yksi tärkeä asia on tänään jäänyt tässä keskustelussa vähemmälle ja se on rauha ilman rauhaa ei voi olla kestävää kehitystä sillä hengissä selviäminen ja turvallisuus on ihmisen ensimmäinen perustarve ja rauhan työ on myös kehitysyhteistyötä sen takia toivon että suomi jatkaa voimakkaasti maailmalla arvostettua rauhanvälitys ja rauhanturvaamistoimintaa

arvoisa rouva puhemies täällä salissa on usein sanottu että on pakko tehdä näitä leikkauksia se mitä olette tehneet on että olette tehneet valinnan leikata maailman köyhimmiltä ihmisiltä tässä selonteossa on paljon tärkeitä asioita kuten naisten ja tyttöjen järjestöt ne järjestöt joilta olette valitettavasti leikkaamassa neljäkymmentäkolme prosenttia varoista mutta puhutte myös ansiokkaasti veronkierrosta joten ihmettelen minkä takia ministerillä ei ole siihen tarkempia vastauksia tässä vaiheessa se mikä on tässä valitettavaa on se että me estämme pitkäjänteistä työtä maailmanrauhan puolesta niin kauan kuin meillä ei ole pitkäjänteistä työtä maailmalta ei tule loppumaan äärimmäinen köyhyys ei tule loppumaan lasten ja nuorten kouluttamattomuus ja näissä asioissa suomi on tehnyt ansiokasta työtä meidän järjestöt ovat tehneet erinomaista työtä ja juuri näiden järjestöjen työ tulee jäämään kesken

värderade fru talman yksi muutos joka tässä on tehty on on se että päästökauppatuloja on ohjattu ei kehitysyhteistyöhön vaan takaisin ikään kuin päästölähteeseen miten ministeri näkee että tämä on suomen ympäristötavoitteiden mukaista ja ja kehottaako se yrityksiä siirtymään puhtaampaan teknologiaan

arvoisa puhemies muistetaan vielä että kun ministeri kankaanniemi oli kehitysyhteistyöministeri tämä kehitysavun brutto osuus oli nolla pilkku seitsemän prosenttia bktsta ja ja sen jälkeen tähän ei olla päästy toivottavasti joskus meidän kansamme on semmoinen että voitaisiin antaa enempi tätä apua mutta nyt tällä hetkellä hallituksen kehitysapu perustuu siihen että vähemmällä saadaan enemmän ja parempia tuloksia sitten neljä painopistealuetta ja se josta minäkin olen vuosia puhunut että kohdemaita pitäisi vähentää me emme voi koko maailman köyhyyttä ja ja kurjuutta parantaa kyllä suomi on tehnyt aina tehtävänsä ja varmaan tiedämme että me olemme kärkimaita tässä

jatkotyössä ja muistuttaisin vain siitä että se oli kuitenkin ulkoasiainvaliokunnan yksimielinen budjettilausunto jossa korostettiin nimenomaan sitä että koska finnfundille tuli nyt ikään kuin enemmän kuin mitä siellä edes osattiin suurimmissa kuvitelmissakaan ajatella tulevan tätä

voitu jotenkin katsoa sitä leikkausten uudelleenkohdentamista niin että olisi ainakin osa näistä järjestöleikkauksista voitu sitten muulla tavoin torjua koska ne ovat todella rajuja ja haluan vielä edustaja ville niinistöä tässä hieman kompata minäkin olen entinen ministeri ja yksi pieni yksityiskohta on se että myöskin nämä meidän muut yk järjestömme joutuvat nyt tähän leikkuriin tässä puhun nyt nimenomaan esimerkiksi maailman terveysjärjestöstä samaan aikaan kun meillä on jatkuvia uusia terveysturvariskejä tässä globaalissa yhteistyössä meidän pitäisi kyetä myös ennalta ehkäisemään tekemään yhteistä työtä jotta näiltä vältyttäisiin siksi tämäkin yksityiskohta on hyvä mainita

arvoisa puhemies kun viime aikoina on tullut trendikkääksi sanoutua irti erilaisista kansainvälisistä sopimuksista ja sitoumuksista niin haluan kiittää hallitusta siitä että tästä nolla pilkku seitsemästä ei olla nyt irrottautumassa mielestäni tällaiset hypyt tuntemattomaan luovat nyt enemmän kaaosta tähän maailmaan kuin mitä mitä tarvitaan olisin kysynyt aikaisempiinkin puheenvuoroihin muun muassa edustaja adlercreutziin viitaten onko ministerin mielessä joku mekanismi miten jo tällä hallituskaudella voitaisiin lähteä kasvattamaan kohti nolla pilkku seitsemää viime kauden kokemus osoitti että ellei ole tämmöistä työkalua kuten silloin oli päästöhuutokauppatulot se on hyvin vaikeata te te olette siellä ehkä yksin koko hallitusta vastaan siinä neuvottelutilanteessa sitten toinen asia liittyen eu rahoitukseen ja kansallisiin rahoituslaitoksiin joihin ei ole vielä viitattu kovin paljon täällä mielestäni näissä suomi voisi nostaa profiiliaan suhteessa niihin tavoitteisiin joita meillä on naisten asemaan naisten maanomistusoikeuteen ja siellä on ehkä liian vähän ehdollistamista näihin kysymyksiin tänä päivänä

arvoisa rouva puhemies kehitysyhteistyöstä on tullut pysyvää avustustoimintaa monet kehitysmaat ovat mestareita perustelemaan miksi heitä pitäisi avustaa lupaillaan parantaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia lupaillaan hyvää hallintoa ja kestävää kehitystä miksi näin

äärimmäinen köyhyys on jopa lisääntynyt siellä bruttokansantuote henkeä kohti on nykyään alempi kuin seitsemänkymmentä luvulla vaikka kehitysapua on sinne suunnattu suunnattomasti nyt hallitus haluaa tähän saada muutosta ja tehostetaan toimintaa nyt
annan vielä neljä debattipuheenvuoroa minkä jälkeen ministeri vastaa nämä neljä henkilöä ovat edustajat laukkanen andersson harakka ja huhtasaari

arvoisa rouva puhemies suomalaisen kehitysyhteistyön erittäin arvostettu ja hyvä taso ei suinkaan johdu tämän hallituksen toiminnasta vaan edellisten hallitusten systemaattisesta yhtenäisestä linjasta nyt tätä linjaa ajetaan alas ja siitä me täällä keskustelemme ja olemme huolissamme tästä painopisteen muutoksesta tämä on hienoa että perussuomalaiset rohkeasti ottavat vastuun siitä että tämä on nyt se heidän uusi linjansa ja meitä on täällä aika iso joukko joka on sitä mieltä että se linja on huono ja sitten arvoisa ministeri kyllä tämä on rahakysymys ja kyllä me menetämme osaamista kun toistasataa asiantuntijaa on menettänyt järjestöissä työnsä ja useita kymmeniä kohteita on jouduttu sulkemaan kyllä tämä on rahakysymys ihan aidosti

tällä hetkellä valtavan määrän osaamista joka on ihmisiä jotka ovat koulutettuja tekevät pienellä palkalla kutsumuksensa tähden sitä työtä nyt he poistuvat markkinoilta

puhemies minäkin haluan osaltani selventää että ei täällä ole mitään yksittäistä toimijaa kritisoitu vaan tässä on kritisoitu hallituksen tapaa toteuttaa näitä säästöjä eli sitä että finnfundille osoitetaan enemmän varoja kuin mitä finnfund ilmoittaa tarvitsevansa samanaikaisesti kun kansalaisjärjestöistä leikataan rajusti ja kaiken lisäksi etupainotteisesti tavalla joka tarkoittaa että jo käynnissä olevia hankkeita joudutaan lopettamaan kesken olen äärimmäisen ilahtunut siitä että ministerikin tunnistaa tarpeen määritellä pelisääntöjä yritysten kanssa tehtävälle kehitysyhteistyölle ja myöskin tälle yritysvastuulle mutta olisin ainakin itse toivonut että nämä olisivat sisältyneet jo tähän selontekoon ottaen huomioon kuinka merkittävää poliittista painopisteen muutosta tämä edustaa ja haluaisin kysyä ministeriltä millä tavalla näitä määrittelyjä nyt sitten aiotaan tehdä ja tuoda myöskin eduskunnan tietoon

arvoisa puhemies tämä on täyttä sumutusta kyllä on tosiasia se että kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaus on ideologinen valinta kun perussuomalaiset sen lupasivat ennen vaaleja niin silloin kokoomus ja keskusta joilla kuitenkin on historiaa kansainvälisen vastuun tuntijoina taipuivat tähän ja se olkoon heille häpeä

on laaja poliittinen tuki ja että ennen kaikkea se on osa ulko ja turvallisuuspolitiikan strategiaa siitä pitää pitää kiinni joten he ovat ymmärtäneet sen että pitkäjänteisyys ennakoitavuus ja järjestelmällinen toiminta on kaiken a ja o myös sen tuloksellisuuden

puhujalistaan ollaan nyt menossa mutta poik keuksena nyt edustaja urpilainen yksi minuutti
ministeri totesi että veronkierron vastainen työ edellyttää monen ministeriön panosta se on totta itse asiassa tuo viime vaalikaudella laadittu veronkierron vastainen toimintaohjelma tehtiin ministeriöiden yhteistyönä olin itse valtiovarainministerinä sitä tekemässä siellä oli myös kehitysministeri haavisto ulkoministeri tuomioja tuomioja ja se oli juuri ministeriöiden yhteistyössä tehty hallituksen yhteinen toimintaohjelma näin ollen mielestäni olisi tärkeää että myös tämä hallitus tekisi toimintaohjelman jotta te tiedätte ulkoministeriössä mitä siellä valtiovarainministeriössä tehdään ja valtiovarainministeriö tietää mitä ulkoministeriössä tehdään esimerkiksi verosopimukset joihin viittasitte laitoin itse liikkeelle verosopimusneuvottelut sekä portugalin että espanjan kanssa viime vaalikaudella

arvoisa rouva puhemies kenialaistaustainen wilson kirwa tuli ensimmäisen kerran suomeen tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän hänen tarinansa on täynnä mielenkiintoisia käänteitä jotka ovat rohkaisevia uusin vaihe liittyy markkinoille lanseerattavaan kahviin siinä yhdistyy maahanmuutto yrittäjyys kauppa suomalais kenialainen sisu ja raaka ainetoimittajien arvostaminen yrityksen sivuilla luvataan että kahvinviljelijät saavat paremman hinnan viljelemistään kahvipavuista pystyvät luomaan perheilleen paremman tulevaisuuden uskon huomiseen sekä paremmat viljely ja elinolosuhteet näin viljelijät pystyvät maksamaan lastensa koulunkäynnin näitä rohkaisevia esimerkkejä tarvitsemme lisää

kehitysavun leikkauksia on arvosteltu on totta että suomi on tiukassa taloudellisessa tilanteessa jäänyt jälkeen tavoitteistaan nostaa kehitysyhteistyörahoituksensa ykn suosittamaan nolla pilkku seitsemän prosentin osuuteen bruttokansantulostaan olemme samalla nolla pilkku kolmenkymmenenkahdeksan prosentin tasolla kuin saksa ja edelleen edellä oecd maiden keskiarvoa

joulukuussa hyväksytyn talousarvion mukaisesti suomi lisää sadallakolmellakymmenellä miljoonalla eurolla finnfundin rahoitusta finnfund on suomen valtion omistama kehitysrahoittaja tavoitteena köyhyyden vähentäminen työpaikkojen ja kestävän talouskasvun kautta rahoittamalla kehitysmaiden yritysten investointeja painopisteenä ovat muun muassa uusiutuva energia kestävä metsätalous ja ruokaturva finnfund pyrkii saamaan tuottoa sijoituksilleen mutta se ei jaa voittoa omistajilleen ulkoministeriölle ja finnveralle voitot sijoitetaan uusiin hankkeisiin puolet sijoituksista on afrikassa köyhissä maissa ja vaikeissa olosuhteissa onnistuminen on sekä rahoittajan kohdemaan että erityisesti paikallisen väestön etu selonteon mukaan äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten osuus maailman väestöstä on puolittunut vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä se on on ensimmäistä kertaa alle kymmenen prosenttia valitettavasti voimakas väestönkasvu vaikeuttaa tilannetta monilla alueilla maailman väkiluku kasvaa jokaisena päivänä yli kahdellasadallatuhannella ihmisellä luku vastaa karkeasti tampereen kokoista kaupunkia afrikassa väkiluku kasvaa yhdeksälläkymmenellätuhannella ihmisellä päivittäin maanosan väkiluku kasvaa vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä jopa yhdellä pilkku kolmella miljardilla mikä on noin kahdensadanneljänkymmenen suomen asukaslukua vastaava määrä

lisääntyvä väestö on yhteydessä ilmastonmuutokseen maaperän köyhtymiseen merenpinnan nousuun eroosioon makean veden loppumiseen ravinnon riittämättömyyteen lisääntyviin päästöihin sekä poliittiseen epävakauteen ja konflikteihin

hallitsemattoman maahanmuuttoaallon kasvamiseen on voimistumassa sekä euroopassa että suomessa ykn arvion mukaan maailman pakolaisten määrä on kuusikymmentä miljoonaa jos heidät jaettaisiin tasan maailman kahteensataan valtioon tulisi jokaisen maan vastaanottaa kolmesataatuhatta ihmistä osa maista ei poliittisista syistä pienen kokonsa köyhyytensä tai sotatilansa vuoksi voi olla vastaanottomaana niinpä oikeampi luku olisi noin viisisataatuhatta maahanmuuttajaa jokaista vastaanottajamaata kohden väestönkasvun muuttamisen hallittuun laskuun pitäisi olla maailman valtioiden ja ykn yhteinen tavoite perhesuunnittelun estäminen ja rajoittaminen on rikos ihmisyyttä vastaan rikokseen syyllistyvät on saatava vastuuseen teoistaan kansainvälisen oikeuden eteen kiina on onnistunut hillitsemään väestönkasvuaan ja nostanut satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä hyvinvointiin saavutus on poikkeuksellinen osin se on tehty ympäristön kannalta kestämättömällä talouskasvulla osin tiukalla valtion perhesuunnittelulla ja sääntelyllä arvostella toki voi ja niin on tehtykin on kuitenkin kysyttävä olisiko tilanne parempi jos väkiluku olisi kasvanut rajoituksitta tuskin naisten aseman parantaminen ja koulutus on yhteydessä yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntymiseen tämä on mainittu selonteossa naisten ja tyttöjen oikeuksien parantaminen vaikuttaa perhesuunnittelun edellytyksiin ja väestönkasvuun arvoisa rouva puhemies lopuksi kehitysavun ehdoiksi olisikin asetettava naisten aseman ja koulutuksen parantaminen sekä erityisesti perhesuunnittelu jos maa haluaa väestönkasvua niin sen on myös pystyttävä itsenäisesti vastaamaan sen seurauksista

arvoisa rouva puhemies hyvin usein meiltä suomalaisilta tuolla maailmalla kysytään miten te sen teitte miten köyhä maa sotien runtelema maa pystyi niinkin nopeasti nousemaan yhdeksi maailman menestyneimmistä kansakunnista monellakin eri mittarilla tähän kysymykseen itsekin olen monissa kansainvälisissä yh teyksissä yh teyksissä saanut vastata ja kertoa siitä millä tavalla suomalaista ja pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa on rakennettu oikeudenmukaisuuden tasa arvon ja yhteisen tekemisen tavoin niinpä arvoisa puhemies voi sanoa että eriarvoisuus on paitsi suomen haaste ehkä myös maailman yhteisistä haasteistamme se suurin mutta samalla juuri tämä eriarvoisuuteen puuttuminen voisi olla yksi ihmiskunnan suurista mahdollisuuksista kun ihmiselle annetaan mahdollisuus missä päin maailmaa tahansa olla osallisena yhteiskunnastaan ja lähiympäristöstään hän yleensä eri tavoin antaa oman panoksensa niin oman yhteiskuntansa kuin koko maailmankin kehitykseen mutta tätä ei valitettavasti voida odottaa jos ihminen koko ajan joutuu kamppailemaan nälän köyhyyden väkivallan ja osattomuuden keskellä arvoisa puhemies on helppoa yhtyä niihin moniin puheenvuoroihin joita on tässä keskustelussa käytetty ja joissa on aivan ymmärrettävästi ihmetelty tätä ristiriitaa selonteon sanojen jotka ovat hyviä sanoja ja paikallaan olevia sanoja mutta sitten toisaalta hallituksen konkreettisten tekojen välillä mielestäni oli tärkeää se että ministeri toivakka omassa puheenvuorossaan nosti esille hyvin painokkaasti sen että kehityspolitiikan tavoitteena pitää olla ja on myöskin suomen linjassa maailman vakaus se on myös suomalaisten meidän jokaisen etu pitkässä tähtäimessä lyhyessä tähtäimessä mutta varsinkin tällä pitkällä tähtäimellä monet näistä kehityspoliittisen selonteon linjauksista ovat hyvin kannatettavia mutta ne on asetettu ikään kuin rahaa olisi ainakin vähintään yhtä paljon kuin aiemminkin ja tämähän niin kuin tiedämme ei pidä paikkaansa lisäksi edelleen haluan toistaa ihmettelyni siitä että vaikka täällä nyt kerrotaan että syyrian lähialueille on panostettu ja tullaan panostamaan mikä on tärkeä asia niin siitä huolimatta tässä keskustelussa pakolaiskriisin osalta hyvin usein tuntuu niin että että tämä ikään kuin riittää mielestäni se ei ole riittävää kun ajattelemme esimerkiksi tätä yk järjestöjen tilannetta tuolla ihan on the ground tasolla jossa ne yrittävät näitä syyrian sodan ja monien muiden konfliktien ai heuttamia asioita omalla parhaalla taidollaan sitten olla parantamassa ja auttamassa noita ihmisiä tuolla alueella arvoisa ministeri oikeastaan haluaisin kysyä vielä tässä sitä eikö nyt pitäisi nimenomaan katsoa pidemmälle enkä siis tarkoita nyt ensi vuotta tai edes seuraavaa viittä vuotta vaan oikeasti hyvin paljon pidemmälle jotta me voisimme ennakoida jatkossa hyvissä ajoin eteemme tulevat kriisit ja osittain nämä kriisit ovat jo ennakoitavissa viittaan muun muassa davosissa esillä olleeseen paperiin jossa on näitä tulevaisuuden kriisejä koetettu ennakoida eikö näiden uhkien torjuminen vaatisi nyt nimenomaan sitä pitkäjänteistä esimerkiksi yk järjestöjen tukemista sitä että me nyt lähdemme muuttamaan tätä linjaamme niin paljon kuin ymmärränkin ministerin vaikeaa tilannetta tässä leikkausten keskellä puhemies haluan vielä loppuun todeta sen että että on erittäin tärkeää puhua veronkierrosta korruption vastaisesta työstä ja demokratiakehityksestä meillä suomalaisilla myöskin poliittisilla päättäjillä mielestäni olisi paljon annettavaa tähän työhön lisäksi haluan erityisen kiitoksen antaa siitä että edelleen pidämme naisten ja tyttöjen aseman ja osallisuuden näissä periaatteissa ja linjauksissa korkealla

rouva puhemies maailman kriisit pitkittyvät pakolaiskriisi luo humanitääristä hätää ja tarve pakolaisten auttamiseksi kasvaa maailman vakaus ja on suomen etu tästä olemme yksimielisiä eniten apua tarvitsevia tulee auttaa ja me autamme suomen tulee priorisoida apu oikein jotta se ei mene niille jotka eivät ole ensisijaisen avun tarpeessa tämä on erityisen tärkeää aikana jolloin yhä vähemmän varoja tähän on käytettävissä arvoisa puhemies haluaisin keskittyä muutamalla sanalla kehitysyhteistyöhön jos ja kun haluamme että suomen kehitysyhteistyömiljoonat menevät hyötykäyttöön meidän on kyettävä tarkastelemaan kriittisesti nykytilannetta maissa jotka eivät ole saaneet kehitysapua äärimmäinen köyhyys on vähentynyt köyhyys on jopa lisääntynyt kehitysrahaa saavissa maissa jos kiinaa ei oteta tilastoissa huomioon äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on jopa kasvanut sadalla miljoonalla ihmisellä vuosien tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä viiva kaksituhattakymmenen välillä näin laskee muun muassa neljänkymmenen vuoden uran kehitysyhteistyöasioissa tehnyt ulkoasiainneuvos matti kääriäinen miten tämä on mahdollista otetaan muutama käytännön esimerkki afganistanissa köyhyys on ollut pysyvä ongelma jälleenrakennusrahaston tuoreen raportin mukaan vuosina kaksituhattaseitsemän kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattakaksitoista köyhyydessä elävien osuus pysyi samana vaikka talous kasvoi melkein kymmenen prosentin vuosivauhtia raha päätyy siis niille joilla sitä valmiiksi on suomi on sitoutunut kolmenkymmenen miljoonan euron vuosittaiseen tukeen afganistanissa kolmasosa tästä kohdistuu afganistanin jälleenrakennusrahastoon tämä rahasto on budjettitukea afganistanin hallinnolle maailmanpankin kautta rahaston vuosibudjetti on likimain miljardi euroa budjettituki on äärimmäisen riskinen instrumentti afganistanin korruptoituneissa oloissa esimerkiksi vuonna kaksituhattakymmenen paljastui lähes miljardin dollarin kavallukset suuremman liikepankin johdossa presidentin veli oli yksi osallisista suomikin on helsingin sanomien mukaan maksanut tukia kyseisen pankin kautta norja piti paljastusta ja sen jälkeistä saamattomuutta rahojen takaisinperimisessä niin pahana että leikkasi tukeaan tuohon leikkaukseen vaikutti myös se hallinto kyennyt osoittamaan toimeenpanneensa lakia joka kieltää lapsiavioliitot ja naisiin kohdistuvan väkivallan suomi toimi päinvastoin kuin norja edellinen hallitus nosti tukeaan afganistanille suomen tulisi irrottautua sitoumuksestaan maksaa puolet afganistanin tuesta budjettitukena toisena esimerkkinä palestiinalaisalueet yhteensä suomen tuki oli viime vuonna seitsemäntoista miljoonaa leikkausten myötä summa supistunee tänä vuonna lähelle kymmentä miljoonaa yksin eu rahoittaa palestiinalaisalueita vuosittain noin kolmellasadalla miljoonalla eurolla josta suurin osuus maksetaan palestiinalaishallinnolle palestiinalaishallinto itse ilmoittaa että hallinnon määrärahoista maksetaan palkkoja israelissa rangaistusta kärsiville terroristeille sekä heidän perheilleen kysyä myös sopii mistä tulee köyhään maahan se raha jolla hankitaan kymmenettuhannet raketit ja rakennetaan miljoonia maksaneet tunneliverkostot kun nykyiset rahoitustavat tukevat vahvasti palestiinalaishallintoa ja ykn rakennuksia käytettiin kriisiaikoina jopa rakettien ampumiseen on vaikea päätyä ajattelemasta sitä että suomen toimintatapa tuki terrorismia välillisesti tai välittömästi arvoisa puhemies suomalaiset ovat huolissaan kehitysapurahojen oikein kohdentumisesta on myös olemassa hyviä mahdollisuuksia kanavoida rahaa maailman vaikeisiin tilanteisiin suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat tuloksekkain ja läpinäkyvin tapa saada apu perille luotettavuutta luotettavuutta tukee sekä vastuu toimintaa rahoittaville kansalaisille että henkilökunnan omistautuminen asialleen usealla on hyvät paikallistuntemukset ja täten kyky vastata ihmisten todelliseen tarpeeseen suomalaisiin kehitysjärjestöihin kohdistuu neljänkymmenenkolmen prosentin leikkaus kansalaisjärjestöiltä leikattiin siis suhteessa hieman enemmän kuin kehitysyhteistyöstä kokonaisuutena tällä linjalla ei ole järkevä jatkaa hallituksen tulee turvata suomalaisten kehitystyöjärjestöjen tulevaisuus leikkaukset ovat tarpeen muualla ensisijaisen kohteen tulisi olla budjettituen lopettaminen kokonaan maissa joissa esiintyy korruptiota monenkeskisestä rahasta on myös varaa leikata koska se virtaa kentälle niin monen välikäden kautta lisäksi monissa maissa on aivan turha yrittää rakentaa toimivia kahdenvälisiä hankkeita kun järjestöillä on valmiita malleja ja kokemusta niiden

arvoisa puhemies edustaja niikko kiinnitti huomiota suomen afganistan ja siihen että tilanteessa jossa norja leikkasi afganistan rahoja edellisen hallituskauden aikana me jatkoimme afganistanin tukea ja jossain määrin jopa lisäsimme siviilisektorin tukea täytyy näin jälkiviisauden valossa sanoa että ei kaduta yhtään kun katsoo afganistanin tilannetta tänä päivänä kansainvälinen yhteisö on vetäytymässä rauhanturvaoperaatioon on käytettävissä vähemmän varoja pakolaisten määrä näyttää afganistanista lisääntyvän monet ihmiset maaseudulla pienemmissä kaupungeissa kokevat nyt turvattomuutta taleban hyökkäsi viime syksyn aikana joihinkin näihin kohteisiin mitä ikinä voimme tehdä sen eteen että afganistan säilyy vakaana ja sieltä ei tule eikä lähde uutta pakolaisvirtaa kohti eurooppaa meidän kannattaa tehdä ja siinä mielessä nämä suomen tuet ja ja tuki afganistanille tarkoittivat juuri tätä
kaksi vastauspuheenvuoroa niikko ja biaudet sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies edustaja haavisto tietää itsekin ministerinä ollessaan että varojen kohdentaminen oikein on ensiarvoisen tärkeää jotta apu menisi perille eikö niin on meidän prioriteettimme numero yksi ainakin tulisi olla kukaan ei varmasti vastusta sitä että afganistanin heikkoa kehitystilannetta halutaan tukea ja auttaa ennen kaikkea lapsia ja äitejä ja naisia saamaan paremmat elinolosuhteet ensisijaisen tärkeää on nimenomaan se miten heitä tuetaan afganistanissa toimii useita kansalaisjärjestöjä ei vain suomalaisia vaan erityisesti keskieurooppalaisia järjestöjä ja se tuki pitäisi kanavoida heidän kauttaan en voi ymmärtää kuinka me tällaisessa tilanteessa annamme kymmenen miljoonaa euroa budjettitukea hallinnolle joka käyttää todistetusti varoja muualle kuin on tarkoitettu tässä tapauksessa meidän käsiämme ei pestä puhtaaksi sillä että me siirrämme rahan maailmanpankin kautta afganistanin hallinnolle meidän tulisi käyttää nämä varat kehitysapujärjestöjen kautta jos me haluamme sinne varoja käyttää muussa tapauksessa me vain tuemme lisääntyvää korruptiota

arvoisa puhemies kokemukset afganistanista ovat olleet kyllä hyvin tärkeitä ja olen aivan samalla kannalla kuin edustaja haavisto enemmänkin voisi tehdä osa hallinnon tukemista on muun muassa se että turvataan poliisin joukoissa olevien poliisinaisten osaaminen tasa arvo koulutus heidän mahdollisuutensa toimia poliiseina jotta sitten naiset ja lasten turvallisuus esimerkiksi mennä kouluun voitaisiin turvata paremmin tilanne on erittäin vaikea ja olisi suunnattoman surullista että kaikkien näiden

lisätä ja oikeastaan juuri sen mitä edustaja haavisto sanoi suomihan tukee afganistania jotta sen kehitys jatkuisi ja nimenomaan jatkuisi myönteiseen suuntaan on hyvin tärkeätä että tämäkin työ on pitkäjänteistä täällä on kovasti peräänkuulutettu pitkäjänteistä työtä

unicef unesco ja nimenomaan koulutusapua hyvin monihan näistä hankkeista kohdentuu nimenomaan naisten ja tyttöjen auttamiseksi me näemme tämän erittäin tärkeänä työnä ja on erittäin hyvä että tämä jatkuu
sitten puhujalistaan

arvoisa puhemies hallituksen kehityspoliittinen selonteko on onnistunut ja antaa selkeät raamit suomen kehityspolitiikan keskeisille tavoitteille uudistus laittaa kehitysyhteistyön uusille linjoille tehostamaan toimintaa ja sen vaikutusten arviointia olemme tyytyväisiä malliin jonka tarkoituksena on siis tehostaa avun perillemenoa ja lisätä konkreettisia tuloksia pienemmillä kustannuksilla on myös kaikkien etu että rahoituksen tuottamat vaikutukset pystytään osoittamaan riittävän seurannan avulla täällä jo puhuttiinkin että reilu vuosi sitten ja eläkkeellä olevan suurlähettilään kääriäisen kirja kehitysavun kirous aiheutti kohua sen mukaan kehitysavun antaminen köyhille maille ei ole johtanut niihin tavoitteisiin jotka sille alun perin asetettiin monissa maissa kehitysapu tukee paikallista eliittiä ei demokratisoitumista kaiken kukkuraksi kehitysmaista karkaa pääomia lähes kymmenen kertaa kehitysavun verran monikansalliset yritykset kiertävät veroja ja veroparatiiseihin kertyy tuhansia miljardeja euroja kääriäinen työskenteli neljäkymmentä vuotta kehitysavun parissa joten luulisi että hän tietää jotain mistä puhuu vaikka suorasukainen teksti varmasti jakaa mielipiteitä kehitysavun tarkoitus on vapauttaa apua saava maa riippuvuudestaan ja näin ei valitettavasti ole kaikkien maiden kohdalla nyt kehityspolitiikan keskeisiin ongelmiin on haettu aivan uusia ratkaisutapoja köyhyyden vähentäminen on kaiken lähtökohta mikään maa ei voi kehittyä eikä köyhyys voi vähentyä ilman riittävää yritystoimintaa ja ihmisarvoisia työntekomahdollisuuksia tämä on yksi keskeisistä uudistuksen painopisteistä suomessa on monipuolista osaamista annettavana kestävän elinkeinoelämän luomiseksi sekä yritystoiminnan edistämiseksi on tärkeää että kehitysmaissa saadaan aikaan oma vahva talouden perusta ja toimiva demokraattinen yhteiskuntajärjestelmä useissa kehitysmaissa on luonnonvaroja joita on ryöstetty maan kansalaisilta näiden luonnonvarojen hyödyntäminen ja maatalouden kehittäminen toisi työtä ja omavaraisuutta omalle kansalle köyhyyden poistamiseksi tarvitaan lisäksi koulutusta tasa arvoa ja demokratiaa on selvää että maassa jossa on aseellinen konflikti tai luonnonkatastrofin aiheuttama hätä tarvitaan ensisijaisesti humanitaarista apua konkreettista apua sen lisäksi että kaikkein suurimmassa hädässä oleville tarjotaan ruokaa vettä suojaa ja ensiapua on pyrittävä edistämään mahdollisuutta päästä normaaliin elämään vaikka yhä useammin humanitaariset kriisit pitkittyvätkin apua on pyrittävä saamaan lähialueille jotta ihmisten ei tarvitse lähteä kotoaan tai että heidän olisi helpompi palata sinne niin pian kuin mahdollista avun rinnalla ihmisiä on autettava oman kotimaansa jälleenrakentamisessa ja rauhan edistämisessä tämä on tärkeä kehityspolitiikan tavoite myös laajamittaisen pakolaisuuden estämiseksi ihmisten on voitava elää turvallisesti ja saada toimeentulonsa kotimaassaan afrikan huolestuttava väestömäärän kasvu kuivuus nälänhätä ja sisällissodat aiheuttavat tulevaisuudessa ehkä yhä enemmän liikehdintää eurooppaan elleivät elinolosuhteet parane meille suomalaisille sukupuolten välinen tasa arvo on kovin tavallinen asia suomi on tähänkin asti ollut edistämässä aktiivisesti naisten ja tyttöjen aseman parantamista ja on hienoa että tämä asia on edelleen yksi hallituksen kehityspoliittisista päätavoitteista tänä päivänä yhä useampi lapsi aloittaa kehitysmaissa koulun tyttöjen asema on tässä edelleen huono heidän koulutiensä päättyy liian usein lapsiavioliiton seksuaalisen väkivallan tai köyhyyden takia lapsiavioliitot tuomitseva päätöslauselma hyväksyttiin ykn ihmisoikeusneuvostossa yli sadan valtion kannatuksella vuonna kaksituhattakolmetoista siitä huolimatta tarvitaan vielä paljon yhteistyötä tämän epäkohdan korjaamiseksi kehitysmaiden väestönkasvun hillitsemiseen tarvitaan ehkäisyneuvontaa ja perhesuunnittelua naisten nykyisellään huono eikä heillä ole mahdollisuutta vaikuttaa lapsilukuun tähän ja moneen muuhunkin tarvitaan oikeudenmukaisempaa kohtelua ja koska aika rientää täällä on annettu tukea näille yhdeksälle kahdenväliselle maalle on on rauhanturvajoukkoja ja samoin somalimaassa on raivattu miinoja ynnä muuta tästä on hyvä jatkaa tätä suomalaista perinteistä kehitysapupolitiikkaa

arvoisa puhemies hallituksen harkittu valinta leikata varsinaisen kehitysyhteistyön taso lähes puoleen eli noin vajaaseen viiteensataan miljoonaan euroon tai nolla pilkku kolmeenkymmeneenviiteen prosenttiin bktsta on osoitus siitä että politiikka tänään ei mielestäni kykene vastaamaan tämän ajan monimutkaisiin kehityshaasteisiin kokonaisvaltaisesti hallitus ei näe pitkän ajan vaikutuksia kohdemaissa eikä kotimaassa suomen ulkopolitiikka näyttää rajoittuvan naapuruuspolitiikkaan ja omien lyhyen tähtäimen silmälasien läpi katsottujen etujen valvontaan onko tämä älykästä politiikkaa on hyvä syy kysyä kun maailma pieneltä osin on tullut suomeen hallituksen pasmat sekoittuvat täysin ja katsetta ei kyetä nostamaan enää pidemmälle horisonttiin tämä näkyy valitettavasti myös epäluottamuksen kasvamisena poliittista järjestelmäämme järjestelmäämme kohtaan ja pelon ja toivottomuuden lisääntymisenä globaalien haasteiden edessä kun aikaisemmin ajateltiin että suomen etu on olla merkittävällä tavalla mukana kansainvälisessä multilateraalisessa

yhteistyössä edistämässä oikeusperustaisen kansainvälisen yhteistoiminnan kehittämistä tai köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamista tai sitten ilmastonmuutoksesta johtuvien haasteiden ratkaisemista niin tämä hallitus näyttää ajattelevan että katsomalla vain lähelle ja sulkeutumalla sisäänpäin voimme suojautua kaikkea pahaa vastaan suhtautuminen kansalaisjärjestöjen rahoitukseen osoittaa myöskin sen että hallitus aliarvioi niiden tuloksia tästä työstä saatujen kansainvälisten verkostojen merkitystä sekä meillä että kohdemaassa

selonteon tekstisisältöä on kehuttu täällä moneen kertaan ja painopisteet ovat ansiokkaat valtioneuvoston selonteossa on yhtenä neljästä painopistealueesta yhteiskuntien demokraattisuuden vahvistaminen minulla on tällä hetkellä etu olla puolueiden

järjestön puheenjohtaja erityisesti tässä maailmanpolitiikan tilassa demokratian ja rauhan vahva side on huomioitava demokraattisessa yhteiskunnassa konfliktit voidaan tietenkin myös estää jo ennen niiden puhkeamista väkivaltaisiksi yhteenotoiksi todelliset demokratiat eivät sodi keskenään undpn ja ykn kehitysohjelman mukaan nälänhädät afrikassa olisivat olleet estettävissä poliittisin keinoin kahdeksankymmentäseitsemän suurinta pakolaiskriisiä kaksituhattaneljä saivat alkunsa autokraattisista yksinvaltaisista maista on siis selvää että demokratian edistäminen on kansainvälistä vakautta tukeva ulko ja turvallisuuspoliittinen valinta se estää eriarvoistumista radikalisoitumista ja siten sotia terrorismia ja pakolaisuutta toimiva monipuoluedemokratia onkin konfliktinhallintajärjestelmä jossa jokaisen kansalaisen ääni voi olla niin edelleen demo on toiminut menestyksekkäästi kuudessa maassa leikkausten jälkeen meillä on edelleen kolme kohdemaata jäljellä mutta täällä voi kysyä hyvin millaisia tuloksia on sitten demo saanut aikaan tansaniassa demon tuella on perustettu maan ensimmäinen naispoliitikot yli puoluerajojen yhdistävä yhteistyöfoorumi tunisiassa demon ja hollantilaisen hollantilaisen sisarjärjestön tuella perustetun uuden sukupolven poliitikoille suunnatun politiikkakoulun ensimmäiselle kurssille osallistuikin

vallankumouksen jälkeisen perustuslakia säätävän kokouksen nuorta edustajaa neljätoista heistä valittiin eduskuntaan ja kolme ministeriksi sambiassa puolueiden naisjärjestöt tekivät yhteisen kannanoton vaaliväkivaltaa vastaan alle vuosi yhteistyön aloittamisesta demon kanssa

ensimmäinen poliittiset puolueet paikallistasolla yhdistävä koulutusjärjestelmä pienellä voi tehdä paljon selonteossa luvataan palata nolla pilkku seitsemään prosenttiin kysynkin teiltä ministeri onko mahdollista että hallitus voisi tuoda meille konkreettisen selvityksen ja suunnitelman miten tämä tullaan tekemään

arvoisa rouva puhemies kehityspolitiikkaa on muutettava samalla kun maailma muuttuu

arvoisa rouva puhemies

kokonaiset viisi vuotta kun suomi ilmoitti olevansa maailman ongelmanratkaisija vuonna kaksituhattakolmekymmentä ohjelmassa sanottiin suomi tarjoaa maailmalle toimivuutta ja kestäviä ratkaisuja jotta maailma olisi parempi paikka lupauksille oli katetta sen verran että esimerkiksi rauhanturvaamisessa suomi oli pieni suurvalta suomi kuului pohjoismaiden viiteryhmään joka näytti esimerkkiä globaalista vastuusta tämä kaikki on mennyttä kuvaavaa on että maabrändin sivusto on suljettu ja kaikki ulkoministeriön linkit johtavat tyhjyyteen suomi on unohtanut tehtävänsä maailmassa ja keskittynyt tutkimaan omaa napaansa tästä osoituksena sipilän hallitus leikkasi varsinaisesta kehitysyhteistyöstä kolmesataa miljoonaa euroa vuositasolla mutta maailman ongelmathan eivät samassa suhteessa kuin suomen halu niihin vaikuttaa ainoa seuraus on että suomi ei ole paikalla kun tapahtuu ei ole valmis toimimaan ei työskentele järjestäytyneesti ja pitkäjänteisesti ainoa ero on se että suomi on menettänyt vaikutusvaltaansa ja sananvaltaansa maailmalla kuten edustaja tuomioja viime lokakuussa viisaasti totesi tässä salissa varautumisen lisäksi pitäisi panostaa vaikuttamiseen hallitus tässä salissa että kriisit ovat yllättäneet kriisit ovat yllättäneet vain hallituksen jokainen vastuullinen toimija jokainen aidosti ongelmia ratkaiseva toimija tietää että kriisejä on aina vain se voi yllättää mikä on se pahin ja päällekäyvin kriisi kriisit syntyvät suuresta kokonaisuudesta sodat ja konfliktit luonnononnettomuudet ruokakriisit äärisäät sortovalta ja korruptio väestönkasvu ja väestön liikkeet kietoutuvat toisiinsa ennen suomi oli läsnä ja apuna jotta kriisejä voidaan hoitaa paikan päällä nyt suomi on

ohjelman sinänsä kaunis ja kannatettava sanahelinä osoittaa vain sen että nykyinen hallitus sysää suomen globaalin vastuun seuraaville hallituksille tulevat vastuulliset päättäjät saavat parhaansa mukaan palauttaa suomen toimintakykyä ja vaikutusvaltaa maailmassa arvoisa puhemies sana yritysvastuu ei esiinny sipilän hallituksen ohjelmassa yhtä ainoaa kertaa nyt tuo sana ilmestyy kuin tyhjästä kehityspoliittiseen selontekoon hyvä edes niin kenties seuraavassa ohjelmassaan hallitus vihdoin selittää mitä yritysvastuu sille merkitsee täysin ilmoille jäävät muun muassa kysymykset siitä onko hallituksen mielestä yrityksillä vastuu ja tuotanto oloista on siis täysi oikeus epäillä ettei hallituksella ole aikomustakaan edistää suomalaista yritysvastuuta maailmalla se näkyy siinä kuinka hallitus ajaa alas finnwatch järjestöä siis suomen ainoaa tutkimusorganisaatiota joka seuraa järjestelmällisesti maailmalla toimivien yritysten hallituksen eri leikkauksien ansiosta finnwatchin jo alkuaan vaatimaton rahoitus

mittaansa suurempi ennen kaikkea suomalaisille kehitysmaissa toimiville yrityksille kun koko kehityspolitiikkaa arvioi ulkopuolinen riippumaton taho miksei yritysten toimintaa voi arvioida ja kehittää ulkopuolinen riippumaton taho mitä vahvemmin yritykset ovat kehitysyhteistyössä mukana sitä enemmän tarvitaan tämän toiminnan arviointia vaikka finnwatchin päätehtävänä on seurata ihmis ja työoikeuksien toteutumista sekä ympäristövaikutuksia se on onnistunut hankkimaan tietoja joita suomalaiset yritykset ovat voineet käyttää hyödykseen toimintansa parantamiseksi finnwatch tekee suomalaisille yrityksille jopa rahanarvoista työtä tuodessaan esiin globaaliin toimintaan liittyviä riskejä myös suomalaiset yritykset ovat arvostaneet finn watchin toimintaa esimerkiksi

finnwatchin avulla olemme löytäneet kehitettävää käyttämistämme auditointimenetelmistä järjestön aktiivisuus on myös auttanut meitä kohdistamaan työpanoksemme paremmin juuri thaimaan tonnikalateollisuudessa esiintyneisiin ongelmakohtiin yhteiskunnan ja yritysten yhteinen etu näkyy siinä että s ryhmän edustaja lähtee puolustuksen todistajaksi finnwatchin raportoijan oikeudenkäyntiin thaimaassa olen kirjallisella kysymyksellä yrittänyt saada hallitukselta perusteluita finnwatchin alasajolle yritysvastuuseen valitettavasti ministerin yliolkainen vastaus tyytyy toteamaan että kaikesta täytyy säästää hallitus on moneen kertaan todennut että kehityspolitiikan vähenevät resurssit on nyt kohdennettava mahdollisimman tehokkaasti ja tarkkaan harkiten ihmettelen suuresti millaiset laskelmat voivat sivuuttaa finnwatchin tehokkaan ja tavoittavan toiminnan vai onko hallituksella tässäkin asiassa käytössään omat lukunsa ja aivan oma matematiikkansa kiitän ministeriä siitä että hän on läsnä tässä pitkässä keskustelussa

puhemies eivät ne sanat vaan ne teot

hallituksen politiikan ristiriitaisuus ei toki ole uusi asia olemme syksyn mittaan keskustelleet kehityksen sumuverhoon verhoilluista leikkauksista siitä miten työttömien päivähoito oikeuden rajaaminen on kädenojennus lapsille ja siitä miten turvapaikan saaneiden tai sitä hakevien

ja lisäämällä epävarmuustekijöitä heidän arkeensa kehityspolitiikan teoissa tämä ristiriita nousee kaikkein räikeimmin esille turvapaikkakeskustelussa yksi kantava niin sanottujen maahanmuuttokriitikoiden lin jaus on ollut se että ihmisiä pitäisi auttaa lähtömaissaan ei täällä että maahanmuuton syihin pitäisi kohdistaa toimenpiteitä ei pelkästään seurauksiin olemme samaa mieltä syihin pitää puuttua mutta se vaatii panostuksia ne samat äänet jotka puhuvat paikallisen auttamisen puolesta ovat kaikkein äänekkäimmin hyvin

tässä on suunnaton ristiriita jonka toivon hallituksen ymmärtävän

ja korjaavan ohjeita siihen löytyy muun muassa meidän varjobudjetistamme arvoisa puhemies kakkua ei voi sekä syödä että säilyttää mitä nämä leikkaukset käytännössä sitten tarkoittavat leikkaukset tarkoittavat että lukematon määrä hankkeita lopetetaan kertaheitolla ja heti onko tässä mitään järkeä

mieltä rakentaa kymmenien miljoonien eurojen tehdas jos viimeinen kone jätetään asentamatta eikä tuotantoa käynnistetä tämä on tilanne usean kehitysyhteistyöhankkeen kohdalla pitkäjänteinen työ ja muutos eivät tule hetkessä sen tiedämme kaikki se työ valuu hukkaan kun lyödään viime metreillä lappua luukulle tämä on suunnatonta varojen ja työpanosten hukkausta tästä

eivät luonnollisesti kärsi ainoastaan suomalaiset veronmaksajat ja järjestöt vaan ennen kaikkea avun kohteena olevat pelkästään suomen lähetysseura keskeyttää seitsemäntoista eri hanketta ja vetäytyy neljästä maasta kokonaan pelkästään yhteen järjestöön kohdistuneet leikkaukset vaikuttavat suoraan satoihintuhansiin ihmisiin satoihintuhansiin ihmisiin miehiin naisiin vanhuksiin ja lapsiin hallitusohjelman valopilkkuja ovat satsaukset vihreään talouteen ja siitä teille kiitos sanoista on kuitenkin valitettavasti matkaa tekoihin aikaisemmin päästökauppatulot ovat ohjautuneet kehitysyhteistyöhön vaan eivät enää nyt nämä rahat kanavoidaan takaisin päästölähteeseen kuka tässä salissa uskoo että tämä vähentää päästöjämme kuka uskoo että tämä insentivoi kehittämään puhtaampia tuotantoprosesseja en usko minäkään

viime syksyn pariisin ilmastokonferenssi oli tämän vuosituhannen kenties tärkein kansainvälinen tapaaminen tulos oli hyvä ja tärkeä mutta mitä teki suomi päätti leikata kaiken tukensa ykn ympäristöjärjestölle unepille kaiken minkä signaalin tämä lähettää kaiken tuen leikkaaminen on todella vakava viesti ja kertoo siitä että suomi pitää joko järjestön työtä täysin turhana tai järjestöä täysin korruptoituneena mikä on hallituksen kanta kansainväliseen ilmastotyöhön näinä päivinä muruistakin joutuu olemaan kiitollinen joten on hyvä että unepille myöhemmin ohjattiin pieni tuki

kehitysyhteistyö on myös ulkopolitiikkaa kuten ministeri toivakka totesi se on vaikuttamista paikallisesti se on esimerkin näyttämistä ja kestävää kehitystä vetäytymällä näistä pöydistä suomi heikentää paitsi kansainvälistä vaikutusvaltaansa myös ihan konkreettisesti omaa brändiään meistä tulee heikompia

arvoisa rouva puhemies toden totta toimiva kehityspolitiikka luo kehitysmaiden ihmisille edellytyksiä parempaan elämään ja siksi meidän on huolehdittava kehitysyhteistyöhön käytetyn rahoituksen tehokkaasta ja tarkasta käytöstä siis vaikuttavuudesta eräs tapa kehitysyhteistyörahojen tuloksekkaasta käytöstä löytyy tanskasta jonka kehitysyhteistyö keskittyy muutamaan hyvin tarkasti valittuun painopistealueeseen muun muassa ympäristönsuojeluun ja sukupuolten väliseen tasa arvoon tanskan kehitysyhteistyötä ohjaa kasvun ja työpaikkojen tanskalaiset keskittyvät erityisesti ympäristöteknologiaan ja tehokkaaseen maatalouteen joissa heillä on vahvaa osaamista tämän tuoreen selonteon mukaan myös suomen tulee keskittyä vahvuuksiemme perusteella valittuihin painopistealueisiin rauhan rehellisen hallinnon ilmastonmuutoksen torjunnan ja elinvoimaisen yritystoiminnan edistäminen ovat asioita joissa suomi on vahvoilla myös naisten ja tyttöjen asemaa pitää vahvistaa kaikin keinoin tyttöjen ja naisten koulutusmahdollisuuksien edistäminen on paitsi inhimillisesti oikeudenmukaista myös tehokasta talouspolitiikkaa maailmanpankin arvion mukaan bruttokansantuotteen vuosittainen kasvu lisääntyisi maailmanlaajuisesti viidellä pilkku neljällä prosentilla jos nuoret naiset jäisivät työmarkkinoiden ulkopuolelle vain samoissa määrin kuin nuoret miehet on aivan selvää että saataisiin aikaiseksi aivan huimia talouskasvulukuja jos tytöt saisivat koulutuksen ja ehkäisyn ja sitä kautta olisivat työmarkkinoilla sen sijaan että he tänä päivänä ovat kotona hoitamassa lapsia sain muutama vuosi sitten osallistua ulkoministeriön kehityspolitiikan koulutusohjelmaan silloin opin että joka toinen minuutti nainen kuolee synnytykseen koska hänellä ei ole mahdollisuutta terveyspalveluihin joka toinen sekunti alle kahdeksantoista vuotias tyttö menee naimisiin vastoin tahtoaan joka neljäs sekunti alle kahdeksantoista vuotias tyttö synnyttää ja valitettavan useissa tapauksissa tapauksissa on myös komplikaatioita lapsikuolleisuudesta puhumattakaan eli me pystymme meidän kehityspolitiikallamme vaikuttamaan ihmisoikeuskysymyksiin että nämä nuoret naiset tytöt ymmärtävät että heillä on oikeus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

kaiken kehitysyhteistyön tavoitteena tulisikin olla se että pitkällä aikavälillä huono osaisempien auttaminen hoidetaan kehitysmaiden omin voimin mutta se edellyttää talouden vahvistumista se edellyttää työtä toimeentuloa veropohjaa ja juuri tässä avainasemassa ovat yritysten investoinnit ennen kuin köyhät maat kykenevät itse tarvitaan ulkoista apua ja järjestöjä ja yritysten yhteiskuntavastuuprojekteja muistan rouva puhemiehen usein sanoneen että emme anna köyhälle kalaa vaan annamme ongen ja opetamme kalastamaan hyvä esimerkki finnfundin sekä talouskasvua että ihmisten hyvinvointia edistävästä sijoituksesta on lääketehdas keniassa tästä tehtaasta on tullut yksi itä afrikan kehittyneimmistä lääkevalmistajista lääketehdas hyödyntää suomalaista teknologiaa ja osaamista ja käytössä on muun muassa saksasta ja suomesta poistettuja tuotantolinjoja jotka on sitten sitten viety uusiokäyttöön keniaan tehdas valmistaa yli miljardi pilleriä vuodessa siellä on pystytty antamaan yhdeksäntoista miljoonaa matokuuria rekkakuormittain ripulilääkkeitä on ajettu unicefin pakolaisleireille se on todellakin lisännyt siellä alueella olevien ihmisten hyvinvointia finnfund tekee tekee myös paljon sellaisia hankkeita joilla pyritään ilmastonmuutoksen torjuntaan esimerkkinä voin tässä lopuksi mainita kenian lake turkanassa afrikan suurimman tuulivoimahankkeen kolmesataaseitsemänkymmentä myllyä eikä kysymys ole pelkästään siitä että saadaan merkittävästi lisää puhdasta energiaa nykyistä edullisemmin vaan sillä on valtava vaikutus äärimmäisen köyhällä alueella sinne alueelle on saatu lisää työtä kaivoja kouluja voimia ministerille jatkaa vaativassa tehtävässä toimintatapojen muutos vaatii aina rohkeutta ja ennen kaikkea sitkeyttä

arvoisa puhemies esittelytekstissä kehityspoliittisesta selonteosta todetaan

auttaa suuressa avun tarpeessa olevia ihmisiä suomi on itsekin saanut muilta monenlaista apua historiansa vaikeina vuosina tätä lausetta ja sen ajatuksellista taustaa on hieman vaikea ymmärtää miksi meillä on täysi syy olla ylpeitä siitä että lähes katastrofaalisesta taloustilanteesta huolimatta autamme velaksi kaukomaita vieläpä melkoisen tehottomasti kuka meitä tästä kiittää ja mistä meidän tulisi olla ylpeitä velanotosta vai tehottomuudesta selonteossa annetaan ymmärtää että meillä on velvollisuus auttaa kun meitäkin on monin tavoin autettu nykyisessä ole mitään syytä kantaa syyllisyyttä toisen maailmansodan jälkeisestä kurjuudestamme johon jouduimme suurvallan hyökkäyksen johdosta ilman omaa syytämme siitä kurjuudesta nousimme pääosin omin voimin meille ei kannettu vettä kaivoon sotakorvaukset maksettiin ja suurvallan viemien alueiden väestö asutettiin aivan itse siinä asiassa meillä on yhteistä autettavien maiden kanssa niidenkin huonot olot johtuvat useissa tapauksissa suurvaltojen diktaattoreiden ja suuryhtiöiden tekemisistä ja tekemättä jättämisistä suomi kuitenkaan ei ole ollut siirtomaavalta tai riistänyt kehitysmaita missä kunniavelka jota meidän tulisi ongelmiin jollain tasolla oikeastikin syyllisten suurvaltojen tapaan kantaa elämme yhteisellä maapallolla ja sinänsä koen inhimillistä halua auttaa kurjissa oloissa asuvien ihmisten tilannetta resurssien ja mahdollisuuksien mukaan tällä hetkellä kuitenkin kuulumme globalisaation häviäjiin ja meiltä on hävinnyt runsaasti tuottavaa työtä ulkomaille maassamme on massatyöttömyys ja talouslama olen aina sanonut että hoidetaan ensin omat asiat kuntoon vanhustenhoito mielenterveysongelmat yksinäisyys köyhyys ja lapsillemme kasattu velka pois maasta sitten autetaan niillä yli jääneillä rahoilla on saatu kuntoon arvoisa puhemies vihervasemmisto ja maailmanparantajat sanovat ettei asioita voi verrata toisiinsa ei voisi verrata sitä että omat vanhuksemme ovat monin paikoin luokattoman huonoissa oloissa siihen että kehitysapua annetaan ympäri maailmaa kyse on kuuleman mukaan eri asioista on muistettava että sinänsä kannatettavista hallituksen leikkauksista huolimatta suomi edelleen käyttää kehitysapuun summan jolla voisi esimerkiksi tuottaa kunnalliset palvelut suuren kaupungin asukkaille näiden rahojen käytöstä me nyt puhumme juuri tänään olemme kuulleet kuntien leikkauksista muun muassa vammaisten palveluista asia on hyvin yksinkertainen suomalaisilla on vain kahdet verotulot mistä kaikki maksetaan ensimmäisenä tämän päivän verotulot joita me itse maksamme toisena velkaraha jota lapsemme ja lapsenlapsemme saavat maksaa

arvoisa puhemies konfliktit sota ja demokratian puute ovat sellaisia asioita jotka ajavat ihmisiä lähtemään kotoaan myös euroopassa tällä hetkellä vallitseva pakolaiskriisi on selvä osoitus juuri tästä kehitystyön tavoitteena on kehittää heikkoja alueita vahvistaa demokratiaa ja parantaa työllisyyttä näillä alueilla näin voisimme välttyä humanitaarisilta kriiseiltä ja antaa ihmisille mahdollisuuden hyvään elämään kotiseudullaan päätös leikata kovalla kädellä kehitysavusta on kehityssuunta joka altistaa meidät entistä useammille humanitäärisille kriiseille entistä suuremmat pakolaisvirrat tulevat olemaan siitä seuraus meidän on voitava puuttua niihin perustavanlaatuisiin syihin joiden vuoksi ihmiset ovat pakotettuja jättämään kotiseutunsa tämä tahto nyt puuttuu koska näin rajusti leikataan myös kehitysavusta

arvoisa rouva puhemies

tietysti tarvitsijoille mutta tosiasia lienee kuitenkin se että avuntarvitsijoita on vain niin paljon enemmän kuin mitä pystymme auttamaan maailma ei ole valmis vaan hyvinkin vajavainen vaikeat hyvinkin traagiset ongelmat ja monilokeroiset ongelmat ovat läsnä keskuudessamme onneksi suomen antamaa apua voidaan luonnehtia korkeatasoiseksi ja vaikuttavaksi selonteossa on tarkasteltu vaikuttavuutta ja sitä luvataan nimenomaan jatkaa tulevaisuudessa ennen kaikkea avun tulee olla läpinäkyvää ja eräs tärkeä kriteeri mielestäni tärkeimpiä on korruption vastainen toiminta jonka ministeri otti täällä esille esille verojen keruun kehittämisen myötä näissä kehittyvissä maissa suomi on kehittynyt hyvinvointivaltioksi hyvän hallinnon myötä pohjoismaisen mallin mukaisesti meillä on korkeahkokin veroaste mutta myös korkea sivistys yhteiskuntarauha kansanterveys alueellinen ja väestöllinen tasa arvo

näitä varmasti halutaan viedä muihin maihin kestävällä tavalla toki korruption kitkemisen lisäksi kaikki tuloksellinen tarkastelu on myös tarpeen terveydentilan koheneminen sivistystason nousu asumisterveyden paraneminen tyttöjen kouluunpääsy jos haluat muuttaa maailmaa kouluta nainen kouluta myös kätilöitä hoitajia opettajia ammattilaisia kiitoksia hallitukselle että tässä selonteossa on otettu esille ammattikoulutuksen viennin ja ammattikoulutuksen tukemisen mahdollisuus uskon että suomella on hyvää koulutusosaamista ja koulutusvienti on läpinäkyvää tavoitteisiin pääsy ja ehkä pohjoismaisen mallin tavoittelukin sitten vaatii käytännössä instituutioita toimiakseen ja niitä on vahvistettava kehittyvissä maissa mutta myös ennen kaikkea poliittisia demokraattisia instituutioita kehitysavun leikkaukset eivät ole ongelmattomia mutta ne voidaan tehdä hallitusti järjestöt ovat tehneet hyvää työtä ja kiitos siitä heille olen itsekin ollut kokeneen kansainvälisen järjestön tehtävissä työskentelemässä maassa haitissa luonnonkatastrofin jälkeen ja kokemuksestakin voin todeta että luonnonkatastrofit kohtelevat juuri kehittyviä maita kaikista pahiten eikä mikään oikein indikoi tällä hetkellä että luonnonmullistukset olisivat vähenemässä näinpä nämä tärkeät painopisteet puhtaat teknologiat kestävä energiapolitiikka elintarviketuotantoon ja veteen liittyvät ratkaisut ovat välttämättömiä ykn maatalousjärjestö fao on esittänyt huolestuttavia lukuja afrikan viljelykelpoisen maan poistumisesta elintarviketuotannosta eikä sitä kaikistellen tiedetä mihin se onkaan hävinnyt päivittäisten elintarvikkeiden kuljetus periaatteessa ei tuo lisäarvoa kenellekään ei ei suomessa eikä kaukaisemmissa maissa laajamittainen maahantulo joka tällä hetkellä aiheuttaa ongelmia on oire eikä oire katoa ilman syyn korjaamista tai parantamista ongelmamaat euroopan rajojen lähellä kärsivät tänään erityisen raakalaismaisesta sodasta hyökkäyksistä varjoista viattomien sivii lien laajamittaisista kärsimyksistä ja demokratian raunioittamisesta ei näihin ongelmiin näissä lähtömaissa ole helppoa ja yksinkertaista ratkaisua nopeaa varmaan kai toivoo jokainen hallituksen selonteossa todetaankin kehityspolitiikan olevan osa ulko ja turvallisuuspolitiikkaa poikkihallinnolliseen työhön on todella tarvetta ja kehityspolitiikkasektorin on myös

arvoisa puhemies kaikki kuulijat tuossa edustaja aalto esitti kysymyksiä perussuomalaisille ja en tiedä miten tämä hanke etenee tämä mistä kyselitte tuossa viimeiseksi varmaan torstaina kannattaa kyselytunnilla ministereiltä kysyä itse en en siellä ole valmistelemassa mutta jos tullaan tuohon kysymykseen vaikuttavuudesta ja kohdennuksesta mistä edustaja aaltokin puhui ja piti tärkeänä että siihen panostetaan ja sitä oikeastaan varmaan tuossa kysyittekin niin mietitäänpä hieman tuota historiaa nyt jos tällä hetkellä kehitysyhteistyörahat ovat noin kahdeksansataa miljoonaa ja nyt on uutisoitu eilen että kahdeksansataa miljoonaa laitetaan turvapaikanhakijoihin kuluja näihin käsittelykuluihin ja ennen viime vuotta se oli noin kaksisataa viiva kolmesataa miljoonaa euroa niin voidaan kyllä ymmärtää tämä mittaluokka että me hoidamme nyt semmoisia vaikutuksia joita on tullut aikaisemmasta kehitysyhteistyöstä joka ei ole ollut onnistunutta ei se ole yksin suomen vika eikä varmasti kenenkään yksittäisen maan vika mutta jos ajatellaan sitä mitä esimerkiksi presidentti ahtisaari sanoi muistaakseni eilen televisiossa niin keskeisessä asemassa ovat suurvallat yhdysvallat ja venäjä syyrian rauhan ratkaisemiseksi se se vaatii paljon poliittista tahtoa ja se ei ole rahalla ratkaistavissa ja ja mitä tulee sitten tähän kohdennukseen ja vaikuttavuuteen niin onhan se kaikissa asioissa sillä lailla ettei se euro aina tuo kahta euroa tilalle vaan pitää olla hyvin valittu itse katsoisin että tässäkin tilanteessa meidän täytyy tarkastella kaikkia osa alueita minä mielelläni toivoisin että meillä olisi todella paljon rahaa että me voisimme panostaa valtavia määriä ilmastonsuojeluun eläintensuojeluun ihmisten perustoimeentuloon olen erittäin huolissani tästä taloudellisesta tilanteesta joka suomessa on joka tällä hetkellä kreikan ohella kehittyy huonoiten meillä on tällä hetkellä huonoimmat mahdollisuudet panostaa oikeastaan mihinkään tämäntyyppiseen toimintaan siitä olen erittäin pahoillani koska itse olisin toivonut ensimmäisen kauden kansanedustajana että olisin voinut olla vaikuttamassa tuomassa erittäin paljon hyviä asioita tähän meidän politiikkaamme ministeri iltapäivän aluksi esitteli näitä linjauksia ja hän kertoikin tästä että että kehitysyhteistyössä painotetaan kunkin maan

ja sen kehittymiseen en valitettavasti saanut debatissa puheenvuoroa tämän ministeri toivakan puheenvuoron jälkeen sitten sdp toi ihan arvokkaan puheensa ja näkökulmia ja tämän saman verotuksen esille ja sen kehittämisen mutta myöhemmin se keskusteluissa muuttuikin niinpäin että he kiittelivät siitä että hallitus on nyt nostanut sdpn veroasiat framille mikä minua tietysti hieman ehkä hymyilytti koska se järjestyshän oli se että hallitus oli ensin kertonut jo tämän tämä on aika tyypillistä ollut oppositiolta tässä syksyn aikana että kun tehdään ratkaisuja niin sitten sdp ehättää kertomaan että se oli heidän ideansa sillä nyt ei ole mitään merkitystä kuka sen idean saa mutta jotenkin tuntuu että tärkeämpää olisi tehdä hyvää politiikkaa eikä niinkään se kenen nimiin sen ehtii ehtii varastamaan ilmastonmuutos on erittäin tärkeä asia mistä edustaja aaltokin puhui olen itse erittäin huolissani siitä ja sen takia on erittäin tärkeätä niin kuin edustaja mattila sanoi että panostamme naisten ja lastenkin koulutukseen koska meidän tulee muistaa se asia mistä me me hyvin vähän puhumme tähän ylikansoitukseen mistä on ollut viime viime aikoina paljon televisiointejakin ja mistä me puhumme kyllä hyvin vähän koska jatkuvasti tämä maapallon kantokyky ei enää kestä tätä väestömäärää pitäisi vaikuttaa nimenomaan koulutuksella ja terveydenhuollolla ja kaikella tämmöisellä kehityksellä se olisi yksi semmoinen asia johon tietysti pitkällä aikavälillä täytyy panostaa olin iloinen kuitenkin siitä että vähenevien rahamäärien tilanteessa siitä huolimatta syyria ja irak olivat nyt erityiskohteina ja käyttäisin tätä samaa ajatusta kuin ennen vaalejakin vielä lopuksi jotta me voimme auttaa muita niin pitäisi auttaa ensin itseään lentokoneessakin turvaohjeessa sanotaan että laita ensin happinaamari itsellesi ja auta sitten vasta muita mutta

edustaja aallolla oli vastauspuheenvuoro sen jälkeen sitten varsinainen puheenvuoro edustaja mikkonen
rouva puhemies tiedustelisin vielä edustaja mereltä sitä että jos kerta huono kehitysyhteistyö on ollut syynä nykyiseen turvapaikanhakijatilanteeseen niin kuinka paljon kehitysyhteistyövarojen leikkaaminen parantaa tilannetta eikö se ole juuri päinvastoin pahentaa tulevaisuudessa tilannetta britanniassa konservatiivihallitus on päättänyt pitäytyä näistä kehitysyhteistyöleikkauksista juuri tästä syystä pitää muistaa että suomen päätös ei vaikuta vain suomen rahoitukseen vaan koko kehitysyhteistyöhön koska kynnys maksaa kehitysapua

kiitos arvoisa puhemies niin vastasin siihen miksi kohdennus on tärkeämpää eikä pelkästään rahan määrä ymmärsin kysymyksenne näin elikkä elikkä sanoin ettei se että aikaisemmin on laitettu enemmän ole silti tätä ongelmaa ratkaissut tarkoitin sillä sitä että kohdennus on aina tärkeämpää kuin se että upotetaan vain rahaa määrättömästi johonkin sitä tarkoitin ja me emme valitettavasti ole samassa tilanteessa taloudellisesti kuin britannia

arvoisa rouva puhemies ministeri hyvät läsnäolijat ja muut kuuntelijat ihan tähän alkuun ehkä sanoisin että tässä on ehkä vähän niin kuin heitetty semmoista ajatusta ilmaan että ihan kuin kehitysyhteistyön tuloksellisuus ja sen seuranta olisivat jotenkin uusi asia tai se että nyt naisten ja tyttöjen kehittymiseen panostetaan olisi jotenkin uusi asia joka tulisi nyt tämän tämän kehityspoliittisen selonteon myötä täytyy muistuttaa että näin ei ole tämähän on ollut jo pitkään suomen linja ja ja pitkään on jo seurattu sitä ja saatukin hyviä tuloksia siitä että kehitysyhteistyövarat on kohdennettu hyvin ja ja tämä on oikein hyvä että tätä edelleen jatketaan tätä kehityspoliittista ohjelmaa voi voi kiittää siitä että se nimenomaan on päätavoitteeksi edellisen ohjelman mukaisesti nimennyt äärimmäisen köyhyyden poistamisen ja ihmisoikeusperustaisen työn ja se ottaa myös kohtuullisesti huomioon nämä ykn kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentän tavoitteet mutta tietysti tässä herää kysymys siitä päästäänkö tässä sanoista tekoihin sillä nämä kehitysyhteistyörahojen leikkaukset ovat niin rajuja nämä neljä painopistealuetta on määritetty hallitusohjelmassa eli naisten ja tyttöjen oikeudet oikeudet kehitysmaiden talouksien talouksien kehittyminen yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä ruokakyky veden ja energian saatavuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat hyviä näitä on helppo olla tukemassa

voisimme vielä paremmin hyödyntää maailmalla tunnettua vahvuuttamme entistä enemmän kun pakolaisilta itseltään kysytään heidän avuntarpeestaan niin useimpien ensisijainen toive on lasten ja nuorten koulutus kansainvälinen rahoitus koulutuksen tukemiseksi katastrofitilanteissa ei vastaa lähellekään sitä tuen tarvetta tukemalla koulutusta on samalla mahdollisuus myös poistaa pakolaisuuden syitä syitä kun nyt mietitään myös koulutusvientiä niin pitäisin hyvänä että että koulutusviennistä ja kehitysyhteistyövaroin tehtävästä koulutusyhteistyöstä olisi syytä valmistella omat linjauksensa yhteistyössä opetus ja ulkoministeriöiden sekä järjestö ja ja oppilaitostoimijoiden kanssa arvoisa puhemies tänään on paljon puhuttanut myös se että järjestöjen kehitysapurahoja leikataan hyvin rajusti se on erittäin valitettavaa sillä järjestöt tekevät äärimmäisen hyvää työtä ja ne tekevät sitä nimenomaan siellä paikallistasolla yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa on tärkeätä varmistaa se etteivät pienten järjestöjen toiminta ja ja niiden saavuttamat hyvät tulokset vaarannu täytyy muistaa että vaikka suomi kahdenkeskisessä avussaan on valinnut näitä painopistemaita niin järjestöjen kehitysyhteistyössä olisi hyvä olla mahdollisuus toimia myös muualla sillä järjestöillä on on usein luontaiset yhteydet joillekin tietyille alueille ja he pystyvät hyvin vaikutuksellisiin tuloksiin nimenomaan siellä on kohtuutonta jos me järjestöjen toimintaa määrittelemme että myös sen pitäisi näihin valtion virallisiin kahdenvälisiin maihin kohdentua paljon on keskusteluttanut myös se että tässä nyt vahvasti on on nostettu esiin yritykset ja suomalaisen osaamisen vieminen tähän suomen kehityspolitiikkaan on hyvä että yksityinen sektori tulee mukaan kehityspolitiikkaan ja vuoropuhelun lisääminen ei ole mikään huono ajatus mutta on kuitenkin varmistettava se että yritysten työn kautta on mahdollista tukea ihmisoikeusperusteisesti kaikkein eniten apua tarvitsevia eikä lähdetä menemään sinne yritysten intressit edellä on totta että vuosikymmeniä sitten kehityspolitiikassa oli ongelmia meillä oli tilanteita joissa vietiin puimureita afrikkaan alueille joilla niille ei ollut tarvetta ja sitä tehtiin nimenomaan suomalaisten yritysten ehdoilla tällaisia virheitä ei pidä enää tehdä ja siksi on äärimmäisen tärkeätä että tätä yritysten yhteiskuntavastuun ja yksityisen sektorin mukaantuloa kehitysyhteistyöhön linjataan kunnolla sitä seurataan siltä vaaditaan raportointia ja sitä ei myöskään tehdä järjestöjen työn kustannuksella

haluan vielä kommentoida sitä tässä salissa usein esitettyä väitettä että kehitysavun leikkaukset vaikuttaisivat turvapaikanhakijoiden virtoihin näin ei ilmeisimminkään ole koska turvapaikkakriisi käynnistyi ennen näiden leikkausten voimaantuloa kummastelen suuresti tätä puurojen ja vellien sekoittamista turvapaikkakriisi on akuutti asia joka jatkuessaan uhkaa koko eun olemassaoloa jo tänä vuonna se ei oikeastaan kuulu tähän keskusteluun arvoisa puhemies eduskunnan pitäisi reagoida turvapaikkakriisiin tiukasti kansamme ja hyvinvointimme turvaamiseksi eikä tuhlata aikaa politikointiin maamme tulevaisuudella jo nyt turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttö maksaa meille enemmän kuin kehitysapu jo nyt se on meille suuri ongelma on maamme kohtalonkysymys kuinka torjumme tätä ilmiötä jo ensi kesänä

vain kehitysyhteistyön määrärahojen väheneminen mutta sekin on tosiasia että nimenomaan sieltä syyrian lähellä olevilta leireiltä silloin kun ykn ykn maailman ruokaohjelmalta loppuivat rahat ja he joutuivat vähentämään tätä pakolaisille maksettavaa ruokarahaa lähti valtavat joukot liikkeelle koska he katsoivat että he eivät enää voi odottaa sen tilanteen paranemista koska olosuhteet heikkenivät niin paljon ja he lähtivät etsimään muualta apua että kyllä joissain tapauksissa sillä on aivan suorat vaikutukset myös pakolaisvirtojen määrään

kiitoksia kiitos tästä keskustelusta

tässä keskustelussa on minun mielestäni erittäin laajasti käsitelty nyt tätä meidän kehityspolitiikkaamme ja sitä minkälaisia toiveita ja näkemyksiä eri puolueilla on ja minun mielestäni tämä on hieno evästys nyt sille toimeenpanolle mitä me tarvitsemme tässä vaiheessa minun mielestäni on hienoa että me olemme yli puoluerajojen pystyneet käymään tätä keskustelua ja toivottavasti tästä tulee semmoinen myös yli hallituskausien kantava ajatus jolla me sitten kehitämme jatkossa maailman muuttuessa ja tilanteiden muuttuessa tätä tärkeätä ulko ja turvallisuuspoliittista elementtiä eteenpäin nyt on varmaa että tämä selonteko vastaa paremmin maailman ja suomen tilanteeseen ja se on nyt selkeästi myöskin suomen työkalupakissa liittyen siihen miten me vastaamme konflikteihin pakolaistilanteeseen ilmastonmuutokseen nimenomaan korostan tätä tässä toimitaan nyt pitkäjänteisesti tässä peräänkuulutettiin vähän sitä eikö suomi riittävän paljon katso pidemmälle tätä linjausta tehdessään muun muassa edustaja huovinen mainitsi tämän ja tämä nimenomaan on selonteko joka katsoo pitkälle kaikki nämä painopisteet puhuvat sen puolesta täällä on kerrottu ja kovasti tullut kiitosta siitä että naisten ja tyttöjen asemaa parannetaan se on keino jolla pitkäjänteisesti kehitetään yhteiskuntia samoin vakaat demokratiat ovat keino auttaa siinä että nämä kehitysmaat nousevat omille jaloilleen vesi ruoka ja energian saatavuuden parantaminen ovat kaikki pitkäjänteistä työtä joka tuo hyviä kehitystuloksia

erittäin pitkäjänteistä työtä ja ja nyt sitten jatkossa kun toimintaa kehitetään on tärkeätä että kaikin tavoin toiminta mutta myös rahoitus ohjataan palvelemaan näitä painopisteitä sitten minä vielä haluaisin mainita sen että suomi on vahvasti mukana myös eun kehitysyhteistyössä siitä on tässä vähemmän tullut kommentteja mutta yksi väline millä suomi voimallisesti esimerkiksi toimii tällä hetkellä syyrian lähialueilla on eun kehitysyhteistyö ja sinne suunnataan apua apua paljon ihan esimerkiksi tällä viikolla saimme kuulla että damaskokseen perustetaan tämmöinen eun komission humanitäärisen avun toimisto jotta saadaan paremmin apua siellä hätää kärsiville ihmisille on arvioitu että syyriassa on noin kuusi pilkku viisi miljoonaa sisäistä pakolaista ja kun taistelut ovat kiihtyneet niin siellä avuntarve on suuri sitten haluaisin vielä saanko vielä pari minuuttia minulla olisi pari tärkeätä
näin että ministeri saa vielä pari minuuttia
kiitoksia mutta syyrian osalta nimenomaan se että me vastaamme akuuttiin hätään nopeasti on suomen ajatus tässä yhdessä muiden eu maiden kanssa ja toivottavasti myös laajemman joukon maita kanssa että se ei ole vain eu joka joka näin toimii

mitä kehitysavulla on saatu aikaiseksi ja sen takia on tärkeää että tätä työtä arvostetaan jatkossakin ja siihen halutaan panostaa se on siinä koska suomella on paljon osaamista on tärkeää että suomi on tässä työssä vahvasti mukana kansalaisjärjestöjen osalta haluan vielä sanoa sen kun täällä arvosteltiin että finn watchilta olisi jotenkin erityisesti leikattu siis finnwatchilta ei ole leikattu yhtään mitään mutta meillä on yksi hakukierros jäänyt väliin viime vuoden osalta joka koskee tämän vuoden rahoitusta ja yksikään kansalaisjärjestö ei ole pystynyt hakemaan rahoja mutta nyt viidestoista kolmatta eteenpäin uudet rahat ovat jaossa ja myös finnwatch kuten muutkin järjestöt voivat hakea tuleville vuosille

tosiaan minä kiitän tästä keskustelusta täällä on luotu yli puoluerajojen ja yli hallituskauden kehityspolitiikan linjaukselle minun mielestäni hyvää viittaa ja minun mielestäni tämä vieköön meitä eteenpäin kohti sitä hallituksen yhteistä linjausta että suomi on avoin suvaitsevainen kansainvälinen kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa jatkossakin tämä on tärkeä asia meidän visiossamme ja siitä täytyy huolehtia

kuten tänään olemme jo monesti todenneet kehitysavun turvin voimme pyrkiä vahvistamaan kehitysmaiden yhteiskunnallisia rakenteita kuten demokratiakehitystä joka edesauttaa kehitysmaiden yhteiskunnallista vakautta ja luo esimerkiksi työllistymismahdollisuuksia näissä maissa kehitysavulla ei voida kuitenkaan yksin ratkaista pakolais ja turvapaikanhakijakriisiä tarvitaan poliittista vaikuttamista ennen kaikkea syyrian ja muiden lähi idän konfliktien rauhoittamiseksi lisäksi muistettava että suurin osa turvapaikanhakijoista ei ole suojelun tarpeessa tai tule saamaan pakolaisstatusta maahanmuuttokriisiin täytyy siis löytyä ratkaisuja myös ihmissalakuljetusbisnekseen puuttumalla tärkeää on myös vaikuttaa euroopan maiden vetovoimatekijöihin jotta esimerkiksi suomea ei nähtäisi enää niin houkuttelevana kohteena turvapaikanhakijoiden silmissä kuten jo aikaisemmin mainitsin maahanmuuttokriisi on hyvin monimutkainen ilmiö jonka hillitsemiseen vaikutetaan monella eri

tässä maahanmuutto turvapaikka ja kehityskeskustelussa johon haluan kommentoida on tämä kysymys syyriasta siihen älylliseen epärehellisyyteen syyllistytään eduskuntasalin lisäksi myöskin mediassa totuushan on se että meille koko maahan tuli viime vuonna vajaa tuhat syyrialaista turvapaikanhakijaa samaan aikaan kun ruotsi päästi rajamme yli reilut kaksikymmentätuhatta irakilaista nuorta miestä pääosin elintasopakolaisiksi mitä olemme tehneet että vastuullamme olisi se ettei irak saa hoidettua omia asioitaan tai huolehdi tai ota vastaan edes omia kansalaisiaan miten voimme kehitysavulla vaikuttaa siihen että syyria joutui suurvaltapelin nappulaksi

arvoisa herra puhemies mitä vähemmän työntäviä tekijöitä sitä vähemmän pakottavia syitä jättää oma kotimaa kehitysyhteistyöllä voidaan vähentää noita työntäviä tekijöitä ja sen kautta osaltaan hillitä turvapaikanhakijavirtaa tämän vuoksi kehitysyhteistyö liittyy myös yhtenä osana turvapaikanhakijatilanteeseen viimeiseksi tahdon sanoa että se joka sanoo että kehitysyhteistyöllä ei ole saavutettu yhtään mitään ei tiedä yhtään mitään

hieman askarruttamaan myönsikö aalto juuri sen että turvapaikkajärjestelmää hyväksikäytetään elintasopakolaisuuden välineenä puhutaan työntävistä tekijöistä ja pakottavasta tarpeesta lähteä kotimaasta ymmärtääkseni siinä puhutaan hengenhädästä tai ainakin siinä pitäisi puhua

tahdon vain sanoa sen että on työntäviä tekijöitä joita on useita erilaisia esimerkiksi kuivuus tulvat konfliktit sodat ovat työntäviä tekijöitä on paljon erilaisia työntäviä tekijöitä jotka vievät pois elämän edellytykset omassa kotimaassa ja sen jälkeen lähdetään hakemaan jotain uutta paikkaa missä voi aloittaa elämän tämä ei liity millään tapaa